ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia nasima razmyar on eduskunnalle kahdeksas kuudetta kaksituhattaseitsemäntoista osoittamassaan kirjeessä pyytänyt vapautusta edustajantoimesta yhdeksäs

päiväjärjestyksen kolmantena asiana on suullinen kyselytunti ministerit ovatkin jo lähestulkoon kaikki ministeriaitiossa pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksiä jollekin paikalla olevista ministereistä ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla p

arvoisa puhemies suomen vahvuus on se että olemme yksi maailman tasa arvoisimmista maista eriarvoisuuden kielteiset vaikutukset ovat kuitenkin alkaneet näkymään myös meillä niin toimeentulo kuin terveyserojen kasvuna tällä viikolla julkaistiin sorsa säätiön raportti jossa professori hiilamo käy läpi kaksitoista eri reseptiä tuloerojen kaventamiseksi suomessa on siirrytty pysyvästi aikaisempaa korkeampien tuloerojen ja suuremman eriarvoisuuden aikaan köyhimmät ovat jääneet muista jälkeen pitkäaikaistyöttömyyden ja sosiaaliturvaleikkausten vuoksi jo varhaislapsuudesta kumpuaa eriarvoistumista jos varhaiskasvatus ja lapsiperheitten palvelut ja taloudellinen tuki eivät ole kunnossa eriarvoistuminen ei ole väistämättömyys ja talouskasvun seuraus vaan siihen voidaan vaikuttaa politiikalla arvoisa pääministeri nyt kun hallituksella tulee kaksi vuotta täyteen ja on välitarkastelun paikka miten te itse arvioisitte hallituksen onnistuneen eriarvoisuuden vähentymisessä

se mihin mihin hallituksen kahden ensimmäisen vuoden aikana tässä on keskeisimmin pystytty vaikuttamaan on pitkäaikaistyöttömyyden trendin kääntäminen meillä on nyt kaksitoistatuhatta pitkäaikaistyötöntä vähemmän kuin vuosi sitten ja tämä tämä on ehkä keskeisin saavutus mitä olemme eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseksi saaneet hallituksena aikaan ja tätä työtä pitää jatkaa olemme myöskin asettaneet juho saaren työryhmän jolla on tämän vuoden loppuun saakka aikaa tehdä ehdotuksia siitä mitkä olisivat niitä uusia toimia joilla voidaan eriarvoistumiskehitystä pysäyttää
seuraavaksi pyydän niitä lisäkysymyksiä ilmoittautumaan
arvoisa puhemies työllisyys on luonnollisesti paras lääke eriarvoistumiseen mutta tarvitaan muitakin toimia tilastot kertovat että teidän hallituksenne politiikan seurauksena rikkaat rikastuvat ja pienituloiset köyhtyvät esimerkiksi imfn tutkimuksista ilmenee että korkeat tuloerot tarkoittavat paitsi heikompaa ja suomessa jopa ihmisoikeuksia loukkaavaa elintasoa köyhimmille myös heikompaa talouskasvua verotus on tärkeä työkalu tasavertaisuuden takaamisessa tämä hallitus ei kuitenkaan ole tarttunut tähän vaan päinvastoin veropolitiikka on ollut tuloeroja lisäävä hallitus ei ole uskonut edes itse asettamansa valtiovarainministeriön veroasiantuntijatyöryhmän neuvoja kun ryhmä kehotti tasapuolisempaan verotukseen puuttumalla osinkoverotuksen ilmeisiin epäkohtiin arvoisa pääministeri kysynkin teiltä tuletteko muuttamaan tämän eriarvoistavan veropolitiikan suunnan kohti tasa arvoisempaa ja tuloeroja kaventavaa verotusta
arvoisa rouva puhemies yksi syy siihen että että pitkäaikaistyöttömyyden trendi on kääntynyt on on juuri se että hallitus sulki työkalupakistaan bruttoveroasteen nostamisen kokonaan pois veroasteen nostaminen kääntyy yritysten kilpailukyvyn kautta työllisyyteen ja nämä keinot mitä ollaan käytetty edellisillä kausilla verotuksen nostamisen kautta ovat heikentäneet kilpailukykyä ja se näkyy siinä että viime kaudella tuli satatuhatta uutta työtöntä ja pitkäaikaistyöttömyyden trendiä ei saatu käännettyä

arvoisa puhemies kaikkina aikoina mutta erityisesti suomen satavuotisjuhlavuonna meidän on puhuttava suomen tulevaisuudesta lapsista suomessa on köyhiä lapsia noin yksinhuoltajaperheiden köyhyys on edelleen korkea mutta köyhyyden kasvu on viime vuosina ollut jyrkintä kahden huoltajan pikkulapsiperheissä lapsiperheiden köyhyyden ja eriarvoisuuden taustalla on muun muassa tulonsiirtojen heikentymistä korkeita maksuja niukkaa koulutusta työttömyyttä ja alityöllisyyttä kuten pätkätöitä osa aikaisuutta ja nollatyösopimuksia arvoisa pääministeri aikooko hallituksenne parantaa lapsiperheiden tulonsiirtoja kieltää nollatyösopimukset toteuttaa maksuttoman kokoaikaisen päivähoidon ja perua lapsiperheille tehdyt heikennykset kuten työttömien lasten päivähoito oikeuden heikennyksen löytyykö hallitukselta auttamishalua ja myötätuntoa lapsiperheitä kohtaan

rouva puhemies yksinhuoltajien köyhyysaste on noussut konkreettinen toimenpide jonka hallitus on tehnyt on se että pienituloisimpien varhaiskasvatusmaksuja ollaan poistamassa entistä suuremmalta joukolta toisekseen sen lisäksi että tulonsiirrot ovat tärkeitä tärkeää on myös se että palvelut toimivat se tekeminen joka tapahtuu päiväkodeissa varhaiskasvatuksessa se toiminta ja tekeminen joka tapahtuu kouluissa ja niissä tilanteissa joissa lapsi ja vanhemmat liittyen vanhempien elämäntilanteeseen ovat esimerkiksi syrjäytymisuhan alla ovat toimenpiteitä joilla tähän tilanteeseen puututaan sen takia meillä on panostettu nimenomaan siihen arjen tekemiseen meillä on tällä hetkellä joka ainoassa maakunnassa menossa muutosohjelmat joissa tavoitellaan ykköstavoitteena sitä että tavoitetaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa ne lapset jotka ovat syrjäytymisuhan alla se mitä tulonsiirrolle jatkossa käy on hyvin pitkälle kiinni siitäkin millä tavalla meillä

arvoisa rouva puhemies professori heikki hiilamon keskeinen havainto on ollut se että jos katsotaan eri maita niin olemme tottuneet ajattelemaan että ikään kuin pienet tuloerot ja pieni eriarvoisuus sekä talouskasvu olisivat toistensa vaihtoehtoja ja että meidän täytyy valita vain toinen professori hiilamon keskeinen havainto on se että itse asiassa niissä maissa joissa ihmisten välinen eriarvoisuus on pystytty pitämään pienenä myös talouskasvun edellytykset silloin myös tavallisilla ihmisillä on mahdollisuus rakentaa elämää kuluttaa elää säädyllisesti se se on hyväksi myös arvoisa pääministeri teidän hallituksenne alkukauden toimet ovat tähän mennessä valitettavasti vieneet toiseen suuntaan rikkaat ovat rikastuneet ja köyhät ovat köyhtyneet jos katsotaan niitä vaikutuksia joita teidän päätöksistänne on syntynyt haluaisinkin kysyä oletteko valmis näiltä osin arvioimaan esimerkiksi veropolitiikkaanne tulevassa budjettiriihessä nythän

pysäyttäminen tulee tukemaan myöskin talouskasvua missään tapauksessa nämä eivät ole valintakysymyksiä toisiaan poissulkevia kysymyksiä vaan talouskasvun kautta pitkäaikaistyöttömyyden pienenemisen kautta pystymme myöskin eriarvoisuuskehitystä pysäyttämään ja tämä on ollut juuri se keskeinen lähestymistapa tähän tähän asiaan tämä on meidän yhteinen tämä on pitkän ajan kehitys suomessa eikä kukaan meistä poliitikoista ole tähän kehitykseen syytön sen takia minusta on erittäin hyvä että että sosiaalidemokraattien toimesta on tällainen raportti tehty sain juuri tuon raportin tulosteena käsiini ja aion tutustua siihen huolella ja ja toivon että myöskin juho saaren työryhmässä otetaan otetaan kaikki se inputti mitä mitä yhdessä saadaan aikaiseksi on yhteinen asiamme myöskin myöskin pysäyttää tämä

arvoisa puhemies yksi tapa mitata eriarvoisuutta yhteiskunnassa on tuloerot pienet tuloerot ovat yksi hyvän yhteiskunnan merkki ja maailmalla hyvinvoinnissa menestyneimmät maat ovat niitä on pienet tuloerot tuloeroja tulee pienentää ennen kaikkea progressiivisella verotuksella nostamalla pienituloisia ihmisiä köyhyydestä toinen puoli on kerätä yhteiskunnalle verotuloja palveluita varten sieltä missä on maksukykyä siksi suurten pääomatulojen saannin suosiminen erillisellä pääomatuloverolla olisi lopetettava ja kaikkia tuloja tulisi näin verottaa progressiivisesti näin veropohja laajenee ja yksinkertaistuu ja verojen välttely vähenee lisäksi tuloerot ja eriarvoisuus vähenevät sitä kautta professori heikki hiilamo ehdotti tuoreessa raportissaan vastaavaa tuloerojen kaventamiseksi muiden hyvien kysynkin teiltä valtiovarainministeri orpo aikooko hallitus todella tarttua

arvoisa puhemies ensinnäkin se on totta että eriarvoisuus on meidän yhteiskuntamme pahimpia pahimpia ongelmia ja ja sen taustalla on ennen kaikkea pitkään jatkunut korkea työttömyys tuloerot eivät ole tilastojen mukaan yhdeksänkymmentä luvulta lähtien paljon suomessa kasvaneet mutta eriarvoisuus on varmasti työttömyyden takia mutta sitten kun haetaan keinoja sekä eriarvoisuuteen että työllisyyteen niin rohkenen olla eri mieltä professori hiilamon kanssa siis siitä että progressiota kiristämällä ylipäänsä veroja kiristämällä me saamme taloutta kasvuun työllisyyttä paranemaan tai enemmän tuloeroja tuloeroja vähennettyä parasta lääkettä on se että me saamme talouden toimimaan ihmiset ottamaan työtä vastaan että heille tarjotaan töitä saamme työllisyysasteen ylös sitä kautta pois köyhyydestä tämä on ylivoimaisesti paras tie sen tähden mielestäni hallituksen veropolitiikka on ollut järkevää työn verotusta on kevennetty lähes miljardilla neljäsataaviisikymmentä miljoonaa työtulovähennyksen eli pienten ja keskisuurten työtulojen verovähennyksen kevennykseen joka kannustaa taas

ja pienet tuloerot ovat täysin yhdistettävissä tässä on nyt useammassa puheenvuorossa mainittu työllisyyden parantaminen lääkkeeksi eriarvoisuuden kasvuun mutta se ei ole välineenä riittävä ei ole takeita siitä että vaikka työllisyysaste nousee vaikka vauraus lisääntyy niin vauraus myöskin jakautuisi tasaisesti ellei sen eteen tehdä tietoisia poliittisia ratkaisuja verotuksen sosiaaliturvapäätösten ja myöskin palkkapolitiikan kautta

arvoisa puhemies edesmennyt ja arvostettu vasemmistoliiton kansanedustaja outi ojala muistaakseni sanoi joskus että vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä ja tämä logiikka tähän teidän peräänkuuluttamaanne ja talouskasvun yhteyteen syntyy sieltä jos meillä on korkea työllisyysaste kasvava talous niin meillä on meillä on vahvempi valtiontalous velkaantuminen taittuu ja sitä kautta me pääsemme pois ikuisesta supistamisen kierteestä ja meillä on mahdollisuus kehittää meidän hyvinvointiyhteiskuntaamme koska viime kädessä tasavertaiset hyvät ja laadukkaat palvelut jokaiselle on ylivoimaisesti parasta eriarvoisuuden estämistä tässä maassa

arvoisa rouva puhemies todella viime vaalikaudellahan taisi verotus kiristyä joka vuosi ja tuli satatuhatta uutta työtöntä ja se todella lisäsi eriarvoistumista nyt kun hallitus on on määritellyllä talouspolitiikalla kasvattamassa talouskasvua se aiheuttaa sen että verotulot kasvavat ja automaattiset vakautteet pienentävät valtion menoja ja tätä kautta tulee todella vahvempaa valtiontaloutta kuten ministeri orpo kuulutti kysynkin

orpolta eikö olisi päinvastoin tällaisen tempoilevan veropolitiikan sijasta nyt syytä asettaa jonkinlainen tiekartta jossa katsottaisiin verotuksen suuria haasteita tulevaisuuteen siten että se edistäisi meidän taloutemme hyvinvointia ja ja myöskin kannustavuutta ja sitä kautta voisimme todella professori saaren työryhmän hyvien esitysten pohjalta sitten

hallitus teki puoliväliriihessä päätöksen että me tarkastelemme verotusta laajemmin tiekarttamaisesti pyritään saamaan ennustettavuutta ja vakautta veropolitiikkaan koska se ennustettava ja vakaa veropolitiikka on yksi aivan oleellinen elementti sille että me voimme luoda meidän talouskasvustamme pysyvää me aloitamme tässä työn ja siinä siinä varmasti valtiovarainvaliokunnalla ja sen verojaostollakin voisi olla voisi olla roolia että pyrittäisiin sitä kautta löytämään myöskin yli vaalikausien yhteistä näkemystä siitä minkä tyyppistä veropolitiikkaa tehdään edelleen sanon että mielestäni hallituksen veropolitiikan peruslinjat ovat aivan oikeat

arvoisa rouva puhemies yksi suuri muutos tapahtui verotuksessa kun varallisuusvero poistettiin alusta ministeri soini te te olitte suuressa salissa oppositiossa joulukuun kahdeksas päivä vuonna kaksituhattaviisi kun silloinen valtiovarainministeri heinäluoma halusi armahtaa rikkaat muistatteko mikä oli se suuri syy että varallisuusvero piti poistaa ministeri orpo pitäisikö varallisuusvero palauttaa koska se tuottaisi tänä päivänä noin viisisataa miljoonaa valtion budjettiin

arvoisa puhemies hallituksella ole missään suunnitelmissa varallisuusveron palauttamista meille on äärettömän tärkeää se että suomessa on pääomia että suomeen hakeutuisi pääomia koska ilman pääomaa suomeen ei synny investointeja ja ilman investointeja ei synny työpaikkoja ja niitä työpaikkoja jotka ovat täällä vielä kymmenienkin vuosien päästä meidän täytyy löytää kaikesta huolimatta sellainen tasapaino veropolitiikassa jossa me kannustamme työn vastaanottamiseen työntekoon joka on oikeudenmukainen eli progressiivinen kuten suomessa on siitä pitää pitää kiinni mutta meillä pitää samaan aikaan olla sellainen pääoma ja yritystoiminnan verottaminen että se kannustaa suomessa investoimaan ja työllistämään

oikeudenmukainen verotus verotus jonka ihmiset hyväksyvät on olennainen osa toimivaa yhteiskuntaa kun tässä on on puhuttu varallisuusverotuksesta niin on syytä sanoa että en ollut siinä hallituksessa jäsenenä joka päätti poistaa varallisuusveron tuloratkaisun yhteydessä vuoden kaksituhattaneljä syksyllä haluan kuitenkin puolustaa sitä ratkaisua siltä osin että

samalla kun varallisuusverosta luovuttiin ja menetettiin kahdeksankymmenen miljoonan euron tulot tehtiin päätös laittaa osingot verolle osingot tulivat verolle mikä tuotti lähes viisisataa miljoonaa euroa siis toisin sanoen toisin sanoen tultiin tilanteeseen jossa yli neljäsataa miljoonaa euroa tuli valtion kassaan rahaa niiltä joilla on varaa maksaa nyt kysynkin pääministeriltä voisiko ajatella sen tyyppistä rakenneuudistusta joka jatkaisi tätä kehitystä niin että kaikki osingot tulisivat verolle nythän kaikista osingoista ei vieläkään makseta veroa vaan meille on luotu erityisluokka jonka ei tarvitse maksaa osinkotuloistaan

pienten yritysten saamiin pienimpiin osinkoihin niin pidän sitä kyllä äärimmäisen tärkeänä kannustimena kannustimena yrittäjyyteen ja ja erittäin tärkeänä osana siinä siinä politiikassa johdonmukaisessa politiikassa jossa kannustetaan kannustetaan ihmisiä yrittäjyyteen ja ja sitä kautta työllistämään ihmisiä nostamaan nostamaan työllisyysastetta pienet ja keskisuuret yritykset ovat olleet aivan keskeisessä roolissa tässä hyvässä työllisyyskehityksessä mikä suomessa on nyt saatu aikaiseksi

seuraava kysymys edustaja aalto
arvoisa puhemies eilen järjestettiin tiedotustilaisuus eläinsuojelulaista kiitän ministeri leppää siitä että kävitte esittelemässä lakia myös vihreiden eduskuntaryhmälle eläinsuojelulakia on valmisteltu pitkään uudistuksen on toivottu tekevän suomesta tuotantoeläinten hyvinvoinnin edelläkävijämaan ja mallimaan valitettavasti hallituksen esitysluonnos ei vastaa näihin odotuksiin kaikilta osin nautojen ja sikojen hyvinvointi mahdollistamalla jaloittelu liikkuminen ja ulkoilu lakiluonnos ei kuitenkaan ole tuomassa merkittävää parannusta tuotantoeläinten olosuhteisiin sen kummemmin parsinavettoja kuin porsitushäkkejäkään ei olla kieltämässä lisäksi sikojen tiineytyshäkkien kieltämiselle esitetään hämmästyttävän pitkää viidentoista vuoden siirtymäaikaa kysynkin ministeri lepältä miksei näihin keskeisiin tuotantoeläinten hyvinvoinnin ongelmiin esitetä helpotusta eikö ministeri näe että suomalaisen ruoantuotannon vahvuus on nimenomaan tuotannon eettisyys ja eläinten hyvät olosuhteet
rouva puhemies uusi eläinsuojelulakiluonnos joka nyt on esitelty ja lähtee tuossa syksyn korvalla lausunnolle on laki eläinten hyvinvoinnista tällä halutaan korostaa sitä että jokaisen suomalaisen tehtävänä on huolehtia eläinten hyvästä hoidosta oli kysymyksessä sitten harraste eläin tai oli kysymyksessä tuotantoeläin tämä lakiluonnos pitää sisällään erittäin paljon merkittäviä muutoksia jotka modernisoivat jo jälkeenjäänyttä lakia joka meillä tällä hetkellä on voimassa siihen tulee monia monia parannuksia eläinten hyvinvointiin mutta pitää myöskin muistaa se mikä meidän rakenteemme tuotantoeläinpuolella suomessa on se poikkeaa monella tavalla muista pohjoismaista puhumattakaan nyt sitten jos kauemmas mennään mutta tällä lailla tulee monia monia hyviä asioita kivunlievitykseen siellä tulee selvät määräajat näiden muutamien asioiden kieltämiseen suoraan siellä tulee ilmoitusvelvollisuuksia lisää siellä tulee viranomaisyhteistyön lisäämistä ja niin edelleen tämä lakiluonnos on mielestäni erinomaisen hyvä nyt kun se lausunnolle lähetetään niin kommentteja otamme mielellämme vastaan ja sitten arvioimme asiaa uudelleen ennen hallituksen

liian pitkälle menevälle jalostamiselle asetettavat rajoitukset ovat tervetulleita lakiehdotuksessa ei silti odotusten vastaisesti esitetä toimia kissojen ja koirien tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin vahvistamisesta niin kutsutulla siruttamisella voitaisiin tehokkaasti puuttua haitalliseen pentutehtailuun samalla kadonneiden lemmikkien löytäminen helpottuisi eläinten lopettamiseen ei tarvitsisi turvautua yhtä usein etenkin kun lakiuudistuksen myötä löytöeläinten säilytysaika lyhenisi arvoisa ministeri leppä miksi tätä asiaa ei ole otettu mukaan lakiluonnokseen ja oletteko valmis harkitsemaan sen lisäämistä lakiin lausuntokierroksen jälkeen
arvoisa rouva puhemies tämä rodunjalostuksen ja jalostuksen eteenpäinmeno väärään suuntaan halutaan tällä lailla topata se on ihan selvä olen siinä kysyjän kanssa samaa mieltä tästä on jo joitakin huonoja esimerkkejä olemassa tuolla lemmikkieläinpuolella tällä halutaan nyt selkeästi puuttua tähän vallitsevaan käytäntöön ja tilanteeseen tämä merkintä ja uudet järjestelmät siihen on hyvä että siihen nyt otetaan kantaa tämän lausuntokierroksen aikana ja sitten katsomme tämän palautteen perusteella minkälaisiin toimiin on syytä ryhtyä siksi odotan erittäin mielenkiinnolla ja avoimin mielin myöskin sitä lausuntokierrosten lopputulosta

puhemies sivistyneen yhteiskunnan mitta on varmasti se miten pidämme huolta niistä ketkä eivät kykene itse itsensä puolesta puhumaan ja ja siinä mielessä on tärkeää että eläinsuojelulakia uudistetaan kunnianhimoisin tavoittein eläinsuojelujärjestöt esittivät kuitenkin huolta tämän suhteen ja heidän mielestään nämä tavoitteet eivät ole riittävän kunnianhimoisia ja ja täällä on selkeitä puutteita muun muassa jatkuvan juomaveden saanti eläintenpitopaikoissa toivon että näihin tulee parannusta sitten kun tämä esitys tulee eduskuntaan puhemies haluaisin myös nostaa tässä yhteydessä esille kysymyksen eläinsuojeluvaltuutetusta viime kaudella oli eläinsuojeluvaltuutetun virka jonka sosiaalidemokraatit halusivat hallitusohjelmaan ja toteuttivat ja tämä hallitus nyt sitten siitä luopui kysyisinkin ministeriltä voisitteko osoittaa tiettyä tulevaisuuteen katsomista siinä suhteessa että voisitte palauttaa eläinsuojeluasiamiehen viran samassa yhteydessä kun eläinsuojelulakia uudistetaan
arvoisa rouva puhemies tuo eläinsuojeluasiamiehen virka oli määräaikainen ja se määräaika kului loppuun ja sitä määräaikaa ei sitten jatkettu katsotaan sitäkin tilannetta mutta mitä sitten tulee näihin muihin säädöksiin niin pitää muistaa se että meillä laki luo pohjan tälle kaikelle jota sitten täydennetään alempiasteisilla säädöksillä asetuksilla ja niin edelleen ja tästä muodostuu se iso kokonaisuus tämä eläinten hyvinvointilaki joka nyt sitten kaiken kaikkiaan eläimille mahdollisuuksia turvaa niin kuin se turvaa kaikkein tärkein asia on se että meillä ihmisillä ihan jokaisella on oma vastuu ja oma vastuuntunto eläimistä ja siitä että niitä kohdellaan ja pidetään hyvin se on meidän kaikkien vastuulla siinä yksi virkamies ei voi kovin paljoa tehdä mutta me jokainen voimme tehdä paljon ja siihen haastan ihan jokaista suomalaista että me kohtelemme kaikissa tilanteissa kaikenlaisia eläimiä hyvin

puhemies vanha laki on kohta kaksikymmentä vuotta vanha uudelta odotetaan erittäin paljon uudistuksia suurin osa kuluttajista melkein sata prosenttia suomalaisista haluaa että eläimiä kohdellaan tulevaisuudessa vielä paremmin kuin tänä päivänä tässä tulee nyt ongelma koska lihantuottajat muun muassa sianlihantuottajat saavat todella alhaista hintaa sianlihasta melkein alhaisinta koko eussa kuinka tämä yhtälö tehdään niin että molemmat ovat tyytyväisiä että eläimet saavat hyvän elämän ja myös lihantuottajat saavat sellaisen hinnan tuotteestaan että he pystyvät jatkamaan tuottajan taivaltaan sen sanon vielä että tässä luonnoksessa on paljon hyvää mutta siellä on asioita joissa on toivomisen varaa

arvoisa puhemies erittäin tärkeä huomio on se minkälainen mahdollisuus kannattavaan tuotantoon on olemassa ja tämä tasapaino ei tällä hetkellä suomessa ole kunnossa viljelijät ovat erityisessä taloudellisessa ahdingossa kannattavuus on heikko ja tähän on meidän väkisinkin ja pakosti saatava muutosta tämä korreloi ihan kaikkeen siihen mitä me eläinsuojelulta ympäristönsuojelulta vaadimme on selvää että suomalainen tuotanto olkoon se mitä laatua tahansa on korkealuokkaista on jäljitettävää on eettistä ja on kestävää ja sen pitää näkyä myöskin hinnassa mitä tuottajat tuotteistaan saavat nyt se ei valitettavasti sitä tee mennään aivan liikaa hintavedolla ja sillä että hinta määrittelee kaiken ruoalla kun tässä puhuttiin tuotantoeläimistä on hinta mutta sillä on myös arvo

mieltä että tulevaisuudessa eettiset tuotantomenetelmät ja eettisen lihan myynti tulevat kohdistumaan niille maille jotka huolehtivat parhaiten eläimistään en usko että aasian markkinoilla on kovinkaan nopeasti ja ripeästi kysyntää siitä kuinka täällä kohdellaan eläimiä mutta varmasti lähimarkkinat tulevaisuudessa arvostavat sitä että eläimiä kohdellaan hyvin

kysyisin onko ajateltu nyt vahvasti sitä että voitaisiin lähteä vapaaehtoiseen digitaaliseen valvontaan niin tiloilla kuin teurastamoilla jolloin elinkeinonharjoittaja antaa tarkastajan pyytäessä luvan käyttää videovalvontaa jota jo tälläkin hetkellä tuottajilla on hyvin laajasti käytössään ja toisena asiana kyllähän nyt on niin että koirien hengitysvaikeudet polviluksaatiot tulevat tässä sellaiselle tasolle että ihmisten mieltymysten mukaan tässä maassa ei enää saa jalostaa lemmikkieläimiä

mitä tulee näihin muihin toimenpiteisiin mitä ala voi itse tehdä eri järjestöt voivat tehdä kannustan siihen ilman muuta mitä avoimempaa meillä tämä toiminta on sen luotettavampaa se on ja se ihan varmasti heijastuu myöskin markkinoille nämä korreloivat ja kulkevat käsi kädessä ilman muuta

seuraava kysymys edustaja stefan wallin

maaliskuussa saimme lisätietoa siitä miten vuonna kaksituhattayhdeksän tehty alueellistamispäätös ajoi lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus fimean lähes tuhon partaalle hallitukselta odotetaan nyt päätöstä joka takaa viraston korkean ammattitaidon ja antaa työntekijöille vihdoinkin aidon työrauhan keskiviikkona seitsemästoista viidettä saimme lukea mediasta ministeri mattilan kompromissiesityksestä että fimean päätoimipaikka jäisi sittenkin helsinkiin mutta tästä on jo melkein kolme viikkoa aikaa kello käy mikä on tilanne nyt kysynkin ministeri mattilalta pitääkö tämä teidän sinänsä erinomainen esityksenne paikkansa ja koska tämä asia varmistuu
arvoisa puhemies haluan sen verran korjata tässä että sinänsä se ei ollut mikään esitys vaan käyty keskustelu josta kerrottiin julkisuudessa aivan oikein kyllä fimea ansaitsee työrauhan tämä asia on hyvin harmillisesti venynyt pitkittynyt ja ehkä mutkistunutkin matkan varrella mutta kysyitte onko esitystä sitä ei tällä hetkellä ole asian käsittely on toki vieläkin niiltä osin kesken
pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää tästä lisäkysymyksiä ilmoittautumaan
arvoisa puhemies jotta fimea pystyisi pitkäjänteisesti ja menestyksekkäästi hoitamaan tehtäväänsä ja ja pärjäämään kansainvälisessä kilpailussa sen on pystyttävä pitämään kiinni nykyisistä asiantuntijoistaan ja myös kyettävä rekrytoimaan uusia huippuosaajia kysynkin ministeri mattilalta mikäli kenties joku hallituskumppaneista torppaa tämän kompromissiajatuksenne niin miten hallitus aikoo turvata että fimealla on lopullisista päätoimipaikkapäätöksistä riippumatta käytössään paras mahdollinen osaaminen ja asiantuntemus
arvoisa puhemies nyt emme voi mennä asioitten edelle ei ole sellaista kristallipalloa mistä nähdään minkälainen esitys on tulossa kuka olisi mitäkin torppaamassa onko kuitenkin niin että päätös voi olla myös yksimielinen mutta siitä kyllä olen kanssanne aivan samaa mieltä että fimea on huippuosaajien virasto suomella on huippuosaamista lääketurvallisuuden alalla lääkealalla muutoinkin ja niiltä osin näen että että kyllä fimean huippuosaamiselle on käyttöä tulevaisuudessakin miten hallitus sen turvaa on tietysti myös viraston oma asia miten mitkä toimintaedellytykset sillä on mutta pyrimme mahdollisimman hyvään ratkaisuun fimean osalta
arvoisa rouva puhemies valitettavasti sisäasiainministeriö ei ole käyttänyt näiden vuosien aikana sitä ohjaus ja ja valvontavaltaa mikä sille kuuluisi fimean kohdalla fimeahan on ajautunut hallitukselta toiselle ja nyt sitten arvuutellaan sen sijaintipaikkaa päätöshän on selkeä kuopio on fimean pääpaikka toimintoja on hajautettu usealle paikkakunnalle lontoota myöten minäkin olen huolestunut siitä kuinka suomalaista lääkealan turvallisuutta viedään eteenpäin kun sanotaan minne saadaan huippuosaajia on aika mielenkiintoista havaita että nimenomaan itä suomen yliopisto tuottaa niitä huippuosaajia joita myös fimea omassa työssään tarvitsee työntekijät ovat tyytyväisiä ala on kehittynyt siltä osin hyvin mutta pakko on todeta että kyseisen viraston johdossa ei ole ollut johto tehtäviensä tasolla eikä ole myöskään noudattanut niitä poliittisia ja valtioneuvostotason päätöksiä joita tuohon fimeaan liittyy kysynkin ministeriltä kuinka hyvin olette tietoinen juuri tästä kuinka paljon itä suomen yliopisto tuottaa osaavaa henkilökuntaa fimean

haluan korjata tuossa edustaja rossi taisi mainita että sisäasiainministeriö ei ole käyttänyt ohjausvaltaa niiltä osin tämä ministeriö on varmaan viaton hienoa että tässä salissa kannetaan huolta yli puoluerajojen yli hallitus oppositio rajojen tästä osaamisesta tai sen sen karkaamisesta tai yhtä kaikki siitä mikä on fimean tulevaisuus olen tietoinen siitä että meillä on huippuosaamista ja ja sitä varmasti valmistuu monesta yliopistosta sikäli en lähde mihinkään kilpalaulantaan siitä mikä yliopisto on toista parempi me me tarvitsemme sellaisen ratkaisun joka on alueellisesti hyvä palvelee alaa ja turvaa jatkossakin tämän korkeatasoisen toiminnan suomessa

palataanpa lähtökohtiin tämä oli vanhasen kakkoshallituksen toimenpide ministeri hyssälän toimesta stmn toimesta päätettiin fimea siirtää kuopioon se ei sitten käytännössä onnistunut käytännön työssä on näyttäytynyt että helsinki on ollut yksi keskeinen paikka nyt on tultu tilanteeseen jossa yksi osa toiminnoista on kuopiossa ja se keskeinen osa joka liittyy lääkevalvontaan ja kansainväliseen yhteistyöhön on täällä helsingissä ja nyt selvityksiä on on tehty toinen toisensa jälkeen joissa on esitetty että tämä status quo nyt pysäytetään ja pidetään tässä tämä tilanne rauhoitetaan kun siellä on nyt saatu asiat rauhoittumaan syksyllä kysyin tätä ministeri soini silloin varapääministerinä vastasi että kyllä tältä järkipohjalta voitaisiin eteenpäin mennä kysyn nyt eikö hallitus voisi tätä päätöstä tehdä että tämä asia saadaan rauhoittumaan fimea on riippuvainen ulkopuolisista rahoittajista siellä on miljoonista kysymys ja siitä syystä on pidettävä huolta osaamisesta ja siitä että tämä asia on hallinnassa

arvoisa rouva puhemies älkää nyt kuitenkaan ampuko viestintuojaa sillä minä olen kuudes ministeri joka tätä asiaa pöydällään pyörittelee uskokaa että haluan ihan vilpittömästi toimia tässä ratkaisuhakuisesti ja nimenomaan painottaen sitä lääkealan osaamista ja myöskin alueellista ja yliopistojen osaamista suomessa

arvoisa rouva puhemies fimea

on organisaatio jonka osaaminen on todella tärkeää tämän fimean sijaitsemisen osalta on tehty nyt usean ministerin osalta monta monta raporttia kaikki raportit ovat osoittaneet sen että tuo alueellistamispäätös että määrättäisiin että fimean tietyt osat ovat kuopiossa vahingoittaa tämän keskuksen toimintaa ja nyt on täysin perusteltua että tehtäisiin päätös siitä että fimea voisi sijaita niillä paikkakunnilla joilla se toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista toivon että tämä päätös saataisiin mahdollisimman pikaisesti hallituksen toimesta mutta kysyn siitä kun hallitus on tehnyt viisaan päätöksen tavoitella euroopan lääkevirastoa missä tässä mennään varmasti tältäkin osalta on tärkeää jos haluamme saada euroopasta päätöksen että lääkevirasto tulee tänne ensin itse päättämään missä meidän oma lääkevirastomme sijaitsee kysynkin ministeriltä missä tässä kampanjassa mennään miten näette onko suomella mahdollisuuksia saada euroopan lääkevirasto
arvoisa rouva puhemies en tietenkään voi spekuloida niillä mahdollisuuksilla koska euroopassa on varmasti myös muitakin vahvoja hakijoita jotka ovat ehkä kampanjoinnissa suomea edellä mutta olemme siis tehneet tämän päätöksen hakea euroopan lääkevirastoa ja samalla olemme järjestäneet sidosryhmätilaisuuden joka sai hyvin innostuneen vastaanoton etten sanoisi että siellä suorastaan voisi olla jopa kuopaistaan pikkusen lähtötelineissä se että tämä on ainakin suomen rajojen sisäpuolella no se voi olla tässä vaiheessa liian suuntaa antava paikka että se on suomen rajojen sisäpuolella mutta tätä hallitus tietenkin

yhdessä vie eteenpäin ja päätös varmaan hyvin piakkoin myöskin tästä pystytään tekemään

seuraava kysymys edustaja essayah
arvoisa rouva puhemies alkuviikosta uutisoitiin että sote lait eivät eivät ehdi valmistua heinäkuun alkuun mennessä ja tämä tarkoittaa sitä että sote lakien käsittely viivästyy vielä aiemmin ennakoitua enemmän

tulisi olla valmiina aina vähintään vuotta ennen vaaleja elikkä siinäkin mielessä olemme pahasti myöhässä vaalirahoituslain mukainen vaaliajanjakso alkaa ensimmäinen seitsemättä ja näillä näkymin meillä ei ole siihen mennessä vielä edes lainsäädäntöä olisinkin kysynyt pääministeri sipilältä eikö tässä tilanteessa olisi nyt järkevintä siirtää noita vaaleja eteenpäin ja tehdä niin että saamme täällä maakunta ja sote vaalien vaatiman lainsäädäntötyön tehtyä huolellisesti loppuun saakka vaalithan voitaisiin pitää vaikka

puhemies hallituksen esityksessä joka on täällä eduskunnan käsiteltävänä on todellakin niin että maakuntavaalit pidetään presidentinvaalien yhteydessä tammikuun kolmantena viikonloppuna kaksituhattakahdeksantoista se on eduskunnan käsissä hallitus on tietoinen ja oli tietoinen myös valmisteluvaiheessa siitä että tällainen suositus on olemassa mutta se on todellakin suositus kuten me kaikki täällä talossa on olemassa aika kova vaalisuma ja itse asiassa edustaja essayah tietää senkin että eduskuntapuolueitten puoluesihteerit juuri tässä viime aikoina päinvastoin sitä pitäisikö yhdistää tulevat eduskuntavaalit ja eurovaalit minä ajattelen kyllä että se on ihan hyvä ajankohta mikä meillä tässä hallituksen esityksessä on näitten maakuntavaalien osalta ja että ehditään myös vaaleihin menemään vaikka eduskunta käsittelee huolella tämän lakipaketin

arvoisa rouva puhemies varmaan euroopan neuvosto ei ole huviksensa tällaisia suosituksia antanut meillähän on suomessa äärimmäisen vähän kokemuksia siitä miten vaaleja yhdistetään viimeksi vaaleja on yhdistetty kainuun maakuntavaalien yhteydessä ja silloin käytettiin erivärisiä äänestyslippuja ja silti hylättyjä ääniä tuli poikkeuksellisen korostan poikkeuksellisen paljon

puhemies itsekin kysyin alkuvuodesta oikeusministeriöstä sitä voitaisiinko maakuntavaalien osalta lähteä informoimaan jo aikaisemmin eli nyt tässä tänä keväänä ja oikeusministeriöstä sanottiin hyvin selvästi että kun meillä on huhtikuussa kuntavaalit

että ehditäänkö niitä järjestää niin oikeusministeriö on todennut julkisesti ja käsitykseni mukaan täällä myös eduskunnan valiokunnissa sen että pystytään ja että teknisesti pystytään viemään eteenpäin mutta se on totta että on hyväksi mitä nopeammin pystytään lait

osalta aika kummallinen tilanne että kun täällä lainsäädäntö tämän koko uudistuksen osalta on vielä kesken sitä eduskunnassa käsitellään kaikki lait eivät eivät ole edes vielä tähän liittyen tulleet eduskuntaan niin sitten pitäisi alkaa jo vaaleihin varautumaan ja jos nyt ajattelee ihan ehdokkaiksi haluavia niin kai heitä kiinnostaa missä vaiheessa he voivat alkaa keräämään vaikka vaalirahoitusta nythän se ei ole vielä mahdollista kun ei ole mitään lainsäädäntöä valmiina luulisi että tämä myös ministeriaitiossa tiedostetaan jos nyt ajatellaan näitä maakuntavaaleja niin alkuperäinen ideahan oli se että ne siirretään sitten samaan yhteyteen kuntavaalien kanssa ja tämä olisi sitten vuonna kaksikymmentäyksi ensimmäistä kertaa toteutumassa elikkä eikö olisi nyt hyvä ajatella niin että jos siirretäänkin jo nämä ensimmäiset vaalit sinne vuoteen kaksikymmentäyksi ja valitaan nyt sitten kunnista asukasluvun pohjalta tämä väliaikaishallinto joka sitten hoitaa maakuntia sinne asti
ensinnäkin totean että kun tätä sote uudistusta tehdään ja myös maakuntauudistusta tehdään niin tässä halutaan kyllä mennä suoraan kansanvaltaisuuteen ja siihen että meillä on suorilla kansanvaaleilla valitut päättäjät näissä vaaleissa ja ehkä myös todeta tähän että voidaanko meillä järjestää ylipäänsä yhtä aikaa eri vaaleja naapurimaassa ruotsissa äänestetään kolmissa vaaleissa samaan aikaan joten en voi pitää sitä ongelmallisena että me suomessa järjestäisimme samaan aikaan kahdet vaalit mutta sitten totean myös siihen että tietävätkö tulevat ehdokkaat ja kansalaisetkin mistä ne tulevat maakunnat päättävät se laki joka täällä eduskunnassa on käsittelyssä eli maakuntalaki kuudes pykälä siellä kertoo hyvin selvästi siitä mitkä sen maakunnan tehtävät ovat eli joka juuri nyt pohtii ja tänä kesänä pohtii omaa ehdokkuuttaan se on kyllä tiedossa mistä ne maakunnat tulevat päättämään mutta niin kuin totesin tärkeää on että mahdollisimman pikaisesti saataisiin lait myös voimaan

puhemies on vastuutonta päätöksentekoa tehdä näin valtavan isoa ja merkittävää uudistusta näin valtavalla kiireellä kasvupalvelulaista ei ole vielä edes tietoa emme ole saaneet esitystä vielä tänne ja kasvupalvelulaki on merkittävä osatekijä maakuntien

vielä ole edes kaikkia lakeja annettu eduskunnalle miksi näitä vaaleja ei voida lykätä ja tarpeen vaatiessa siirtää niitä eduskuntavaalien yhteyteen tai pitää ne erillisinä vaaleina eikö se olisi vastuullista päätöksentekoa

kyllä tuohon niin että meillä on aika monet vaalit tässä edessä minusta on vaikea nähdä että joku haluaisi vielä tähän vuodelle kahdeksantoista uudet vaalit tähän väliin eduskunta ja eurovaalien eurovaalien aikaan mutta sitten palaan vielä tähän että miten maakunnat pystyvät valmistautumaan maakunnissa on toki eroja siinä miten on lähdetty esivalmisteluissa liikkeelle mutta on myös paljon esimerkkejä siitä että esivalmisteluissa on jo lähdetty siirtymään siihen väliaikaishallinnon vaiheeseen ja me hallituksen puolelta myös tukeneet maakuntien valmistelua sillä tavalla että varsinaisessa budjetissa on kolmekymmentäkolme miljoonaa euroa tälle vuodelle näihin maakuntien valmisteluihin ja lisätalousarvioesityksessä lisäsimme kaksikymmentäkaksi miljoonaa euroa ja myös kirjauksen siitä että sitä voidaan ruveta maksamaan jo heinäkuusta alkaen jokaiselle maakunnalle esivalmisteluun että ei tarvitse odottaa myöskään sitä että lait on hyväksytty ja se väliaikaishallinto pääsee varsinaisesti käyntiin eli pyrimme tukemaan tätä valmistelua todella voimakkaasti tämän vuoden aikana

seuraava kysymys edustaja paloniemi
arvoisa puhemies naisten osallistuminen rauhanvälitykseen on teema jossa suomella on paljon annettavaa enemmänkin kuin tällä hetkellä teemme meillä asiaan on kiinnitetty huomiota ja naisten määrä on saatu mukavasti lisääntymään mutta toisin on maailmalla tällä hetkellä naisia on keskimäärin vain viisi prosenttia rauhanneuvottelijoista naisia tarvitaan siis ehdottomasti enemmän kansainvälisiin rauhanvälitystehtäviin ja itse rauhanneuvotteluihin etyjissä me teemme voimakkaasti töitä myös tämän asian eteen suomen valtuuskunta on ollut tässä erittäin aktiivinen haluaisin tietää miten hallitus voisi

rouva puhemies tämä edustaja paloniemen kysymys on äärimmäisen tärkeä kansainvälisesti on pystytty toteamaan sellaiset konfliktit joissa naiset ovat mukana rauhanvälitystoiminnassa ratkeavat nopeammin paremmin inhimillisemmin vähemmällä verenvuodatuksella kuin muut näin muodoin meillä on viime aikoina ollut tästä teemasta useita konferensseja tänä aamuna kävin avaamassa yhden tilaisuuden nimenomaan rauhanvälityksestä ja ja tämäntyyppisistä asioista tämä on erittäin tärkeä asia myös radikalisoitumisen estämisessä jokainenhan tietää että jos mies jotakuta kuuntelee niin äitiähän se kuuntelee siinä mielessä on hyvin tärkeätä että nämä äidit ovat mukana tässä hommassa kitkemässä tätä radikalismia teen tältä osin kaikkeni ja hyvässä yhteistyössä edustaja paloniemen kanssa
pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä tästä ilmoittautumaan

puhemies ensinnäkin täytyy antaa hallitukselle kiitos siitä että kun yhdysvaltojen uusi politiikka on ollut vähentää rahoitusta joistakin yk järjestöistä jotka ovat nimenomaan naisten kannalta tärkeitä ja lisääntymisterveyden kannalta tärkeitä niin suomi ja muut pohjoismaat ovat tulleet tässä apuun se on tärkeä ele ja hyvin tärkeää että näitä näitä järjestöjä tuetaan mutta olisin kysynyt siitä miten ulkoministeri näkee naisten roolin ehkä parlamentarismin vahvistamisessa kun katsomme arabikatua ja vaikkapa tunisian sinänsä onnistunutta vallanvaihtoa niin niin olisi hyvin tärkeää kouluttaa naisparlamentaarikkoja luoda yhteyksiä etelä sudan on samanlainen alue ylipäätään ehkä tuo persianlahden alue ja pohjois afrikka missä demokratian vahvistaminen edellyttää sitä että saamme naisia

joihinkin maihin esimerkiksi afganistaniin on saatu luotua naiskiintiöt parlamenttiin tämä on vaikka en muuten erityinen kiintiöpolitiikan kannattaja olekaan missään suhteessa ensi askeleena tämmöisessä kulttuurissa jossa perinteisesti naiset eivät ole päässeet osallistumaan minun mielestäni järkevää ja moraalisesti kestävää sitten kun yhteiskunnat menevät eteenpäin niin sitten tietysti vapailla vaaleilla valitaan mutta meillä on tietysti se että tarvitaan hyviä esimerkkejä ja profiili ihmisiä ja näitä tämäntyyppisiä henkilöitä on myös useissa arabimaissa

yksi erinomainen muslimimaan ulkoministeri on retno joka on indonesian ulkoministeri ja nauttii suurta arvonantoa

on hyvä malli sen takia että meillä on nainen ollut presidenttinä pääministerinä kaikissa tehtävissä tässä mielessä me me olemme elävä esimerkki toimivasta

arvoisa puhemies olen samaa mieltä siitä tässä on sovittu pelisäännöistä että jokainen ryhmä vastaa itse siitä että tasa arvo toteutuu

niin tämä on jokaisen ryhmän omalla vastuulla ja oman keskustan ryhmäni osalta tuo toteutuu nyt kun vaihdos kesällä

arvoisa puhemies naiset tuottavat puolet maailman ruuasta ansaitsevat kymmenesosan tuloista omistavat sadasosan omaisuudesta mutta naisten oikeuksien lisäksi meidän tulisi puhua myös nuorten oikeuksista globaalisti maailman väestöstä nimittäin yli puolet on alle kaksikymmentäviisi vuotiaita kun puhumme parlamentaarisesta edustuksesta miten se vastaa sitä väkilukua ja osuutta parlamenteissa kuinka paljon meillä on nuoria maailmassa haluaisinkin kysyä ulkoministeriltä oletko tavannut työsi kautta nuoria parlamentaarikkoja ja oletko voinut tehdä jotakin edistääksesi tätä sukupolvien välistä tasa arvoa ja kehitystä
edustaja elovaara muistutan teitä tähän saliin kuuluvasta teitittelystä
arvoisa rouva puhemies olen todella iloinen ja ylpeä että perussuomalaisessa eduskuntaryhmässä on lahjakas nuori nainen edustaja elovaara se jos joku kertoo kertoo siitä että kehitystä tapahtuu mitä ulkomaihin tulee niin meillä on aika moni maa kyllä sellainen missä ministerit ovat tämännäköisiä ei siinä nyt sinänsä mitään pahaa ole mutta näin tuntuu olevan tietenkin se että nuorten pitäisi äänestää nuoria edustajia eduskuntaan on se yksi sillä lailla niitä enemmän saadaan ja ja tietenkin joku vanhempikin voi kyllä hyvää nuorta ehdokasta äänestää ja suosittaa näissä kuitenkin kansainvälinen yhteistyö myös nuorten parlamentaarikkojen välillä on hyvin tärkeätä eri eduskuntien välillä ja sitä suosin ja voimakkaasti kannustan

arvoisa rouva puhemies rauhan prossien on todella todettu kestävän vain silloin kun naisetkin niihin osallistuvat aivan kuten ministeri aiemmin totesi edellytys naisten osallistumiselle on se että kehittyvissä maissa tytöt pääsevät kouluun ja tyttöjen ja naisten koulutuspolku ei katkea ennen aikojaan tästä syystä hallitukselta mitä suomi voisi vielä entisestään tehdä paremmin jotta suomalaista koulutusosaamista ehkäpä osana suomalaista kehitysyhteistyötä vietäisiin kehittyviin maihin tyttöjen turvaksi ja autettaisiin siinä että tytöt saavat koulutuksen jotta voivat yhteiskunnan prosesseihin osallistua

arvoisa puhemies kiitos edustajalle tärkeästä näkökulmasta suomi voi osallistua paitsi kehitysyhteistyön kautta myös monipuolisesti osaamista jakamalla minulla oli mahdollisuus viime viikko viettää etelä afrikassa missä on tehty paljon sen eteen että koko ikäluokat pääsisivät kouluun niin tytöt kuin pojatkin mutta koulutuksen laadussa ja tasa arvossa on erittäin vakavia haasteita siellä suomi osallistuu muun muassa kautta ja siellä esimerkiksi helsingin yliopistolla on hyvin tiivistä yhteistyötä paikallisten opettajankouluttajien kanssa myöskin sen laadun kehittämiseksi ja viemiseksi eteenpäin niin että maailmassa yhä useammalla lapsella ja nuorella ja tulevaisuudessa toivottavasti jokaisella olisi mahdollisuus ehjään koulutuspolkuun ja elämän moniin mahdollisuuksiin eli tätä kansainvälistä yhteistyötä voimme lisätä ja lisäksi suomi voi myöskin

arvoisa

ja toiminnassa korostuvat turvallisuus ihmisoikeudet demokratia ja sananvapaus haluan itse korostaa myös ympäristökysymyksiä jotka tulevat tässä kertomuksessa jossain määrin näkyviin ympäristökysymykset pariisin ilmastosopimus ja usan rooli ovat nousseet keskusteluun entistä enemmän ympäristökysymykset ovat myös yhteydessä pakolaisuuteen ja sitä kautta muun muassa turvallisuuteen ja ihmisoikeuksiin ukrainan kriisi pysyy agendalla edelleen valitettavasti etyj tarjoaa vuoropuhelulle alustan tekee siinä suhteessa merkittävää työtä vaalitarkkailun merkitys on etyjin työssä iso vapaat vaalit ovat demokratian peruskivi vaaleihin liittyy uhkia kasvavia uhkia esimerkiksi disinformaation käyttö entistä aggressiivisempi puhetapa viestintävälineitten suoranainen väärinkäyttö joka myös osittain tässä kertomuksessa näkyy haluan itse kaikissa mahdollisissa tilaisuuksissa kuten tässäkin korostaa toimittajien aseman turvaamista he tekevät tärkeää työtä heidän tehtävänsä on välittää oikeaa tietoa kriisipesäkkeistä ja kaikki se mikä vaarantaa toimittajan työn on tuomittavaa naisten roolin edustaja paloniemi puheenjohtajana toi esille meillä on erinomaista työtä rauhanvälityksessä edustaja haavisto presidentti ahtisaari muutaman nimen mainitakseni mukaan mahtuu tulevaisuudessa myös vahvoja rauhanvälittäjänaisia suomesta arvoisa

herra puhemies etyjin merkitys korostuu aina erityisesti tällaisina haasteellisina ja vaikeina aikoina maallamme on ollut merkittävä rooli rauhan rakentamisessa etyjissä laajemminkin ja toivottavasti tuo rooli on tulevaisuudessakin vähintäänkin yhtä vahva kuin nyt ja toivottavasti vahvempikin ukrainan kriisistä on tässä

todettu että ulkoasiainvaliokunta piti tärkeänä vuoropuhelua kriisin ratkaisemisessa tietysti täytyy todeta että kyllä sen kriisin ratkaisun avaimet ovat venäjän käsissä joka vuonna kaksituhattaneljätoista valtasi krimin toiselta itsenäiseltä

tämäntapaiset uutiset tietysti ovat huolestuttavia arvoisa puhemies toinen huoli koskee turkkia turkin sisäinen tilanne on ongelmainen ja tietysti

rooli daeshin näkökulmasta pakolaiskriisinkin näkökulmasta ja sen takia on tärkeää vahvistaa vuoropuhelua turkin kanssa ja pyrkiä löytämään sellaista tietä joka vahvistaisi turkkia mieluumminkin länsimaisena demokratiana kuin sillä tiellä mihin maa tällä hetkellä valitettavasti on menossa
arvoisa herra puhemies suomen rooli euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestössä on merkittävä se on rakentava keskustelija aktiivinen ja luotettu kumppani jolla on selkeästi vaikutusta jos euroopan alueella seurattaisiin suomen tapaa toimia olisi maailma huomattavasti turvallisempi paikka maailma ei tällä hetkellä ole niin vakaa kuin me kaikki haluaisimme siksi tarvitsemme suomalaista vakautta ja osaamista rauhan rakentajana suomella on etuoikeus että se on voinut näihin tehtäviin valita ja osoittaa henkilöitä joilla on pitkä parlamentaarinen kokemus ja kansainvälinen näkemys niin kuin edustaja kanervalla ja nyt sitten myös edustaja paloniemellä ulkoasiainvaliokunta oikein toteaakin että rauhanvälityksen suomen ulkopolitiikan yhtenä painopistealueena on kasvanut ja pitää hyvänä että suomen valtuuskunta on kertomusvuonna panostanut myös etyjissä järjestön rauhanvälityskapasiteetin kehittämiseen tulin viime yönä israelista missä on edelleen tämä lähi idän hyvin merkittävä tulehtunut tilanne ja että suomella voisi olla merkittävämpi ja painavampi rooli lähi idän konflikteissa ja siinä keskustelussa joka siellä on hyvin tulehtunut suomi on tunnetusti ollut israelin ystävä aina meillä on valtava kansalaisjärjestöjen verkosto jotka toimivat aktiivisesti niin täällä suomessa kuin israelissakin arvoisa puhemies tässä heitänkin vähän palloa etyjille ja siinä toimijoille miettimään mikä voisi olla suomen rakentava rooli lähi idässä

arvoisa puhemies etyjhän on meidän suomalaisten lapsi se on ollut kansainvälisessä yhteistyössä ja valtioiden välisessä suhteiden rakentamisessa todella merkittävässä roolissa seitsemänkymmentä luvulta kaikki syyt olla tästä ylpeitä ja suomalaisina niin poliitikkoina kuin kansalaisinakin satsata tämän yhteistyön tulevaisuuteen etyj edustaa pyrkimystä ratkaista riidat ja erimielisyydet rauhanomaisella tavalla samalla kun se edustaa myös sitoutumista demokraattisiin arvoihin ja näihin arvoihin kuuluvaan kansanvaltaan vapaisiin ja rehellisiin vaaleihin etyjin toiminta myös vaalitarkkailussa on todella tärkeä asia jotta ylläpidetään korkeata normistoa ja varmistetaan että kaikki etyjin maat käyttäytyvät perusoikeuksia kunnioittaen myös vaaleissa samalla kun tiedämme tämän järjestön hienon historian ja myös sen merkittävän työn jota parlamentaarikot etyjin toiminnan hyväksi joudumme toteamaan että viime vuodet ovat olleet kyllä aika vaikeita etyj on ollut tilanteessa jossa sen on ollut vaikea toimia konflikteissa ja vaikea tehdä sitä työtään jota varten se osaltaan perustettiin vuonna seitsemänkymmentäviisi täällä helsingissä tämä liittyy myös ukrainan kriisiin ja tämän kriisin ratkaisuun ja me olemme nähneet myös vaalitarkkailussa taka askeleita tiedämme että vuosi sitten pidetty etyjin parlamentaarinen yleiskokous täällä helsingissä jäi kovin vajaaksi eikä kyennyt täyttämään tätä todellisen vuoropuhelun välinettä nyt meillä on suomesta ehdokkaana

kaikkien arvostama kokenut parlamentaarikko myös etyj asioissa edustaja

kanerva täytyy sanoa että edustaja kanerva hoiti erinomaisen hyvin etyjin presidentin tehtäviä vaikeissa oloissa pidänkin tärkeänä että me suomessa yli puoluerajojen voimme tukea tätä etyjin pääsihteerihanketta ja toivon että tästä olisi laaja yhteisymmärrys eri poliittisissa ryhmissä

arvoisa puhemies kun puhemies sallii keskustelun molemmista mietinnöistä tässä samassa yhteydessä niin haluan puhua hieman molempien valtuuskuntien työstä ja ja erityisesti näiden kahden yhteistyöstä enkä niinkään nyt mene näihin asioihin jotka sinänsä ovat molempien valtuuskuntien työssä erittäin tärkeitä ja keskeisiä haluan minäkin osoittaa kiitokseni kaikille niille tässä eduskunnassa toimiville edustajille jotka toimivat myöskin näissä kansainvälisissä tehtävissä mielestäni tämä on asia johon meidän pitäisi kiinnittää enenevästi huomiota olen hieman huolissani siitä että monesti kansanedustajat kokevat nämä kansainväliset

koen että kaikki ne edustajat jotka omaa aikaansa ja asiantuntemustaan näille asioille antavat ansaitsevat kyllä kiitokset koko eduskunnan puolesta arvoisa puhemies haluaisin todeta myös sen että tälle kansainväliselle parlamenttien väliselle yhteistyölle on tilausta kyllä nyt enemmän kuin koskaan olemme hyvin epävarmassa epävakaassa maailmanpoliittisessakin tilanteessa ja myös meidän oman maanosamme alueella on lukuisia konflikteja tai erimielisyyksiä käynnissä ja tähän me tarvitsemme yhteistyötä on nimittäin paljon helpompi aloittaa riitoja osoittaa sormella syyttää toista kun ei tunne ei tiedä erilaisten asioiden erilaisten kulttuurien ja poliitikkojen taustoja

yhteistyö on helpompaa ja todennäköisesti pystymme ennakoimaan ja ennalta ehkäisemään kriisejä puhemies ihan lopuksi haluan vain todeta että mielestäni valtuuskuntien välistä yhteistyötä tulee edelleenkin tiivistää ja hyvä että sitä tehdään mutta myös muuta työtä eduskunnan sisällä toivon että eduskunnan kansainvälisten asioiden foorumi joka näitä asioita pohtii ottaa yhteyden myös ministeriöihin päin jotta myös ministeriöissä nähdään tämä tärkeä työ jota eduskunnan valtuuskunnissa tehdään

puhemies

heinäluoma taisi omassa puheenvuorossaan viitata siihen että etyj on kohdannut aika vaikean vaiheen kuten koko kansainvälinen tilanne tietysti kertoo monin eri tavoin yhdyn arvioon yhdyn myös siihen arvioon että päätöksenteon ikään kuin työkalupakki tahtoo valitettavasti osoittautua liian monta kertaa vähän huonosti varustetuksi ja sen vuoksi pitää miettiä todella aktiivisesti aktiivisesti edelleen eikä pidä antaa periksi sitä kysymystä millä tavoin kansainvälisten järjestöjen tehokkuutta päätöksenteossa ja ennen muuta niiden vaikuttavuutta voitaisiin parantaa tätä työtä on tehty etyjissä viime vuosina aika paljon monissa eri yhteyksissä niin parlamentaarisella tasolla kuin hallitusten väliselläkin tasolla mutta valittaen on todettava että tulokset eivät juuri tästä kansainvälisen tilanteen jännitteisyydestä johtuen ole sellaisia mitä voisi kohtuudella toivoa ja odottaa mallien puutteesta ole kysymys kysymys on niin kuin kaikki hyvin ymmärtävät enemmänkin poliittisen tahdon puuttumisesta siitä mikä heijastuu meidän turvallisuusasetelmiimme olemme kuitenkin eräässä suhteessa suomalaisina erityisasemassa parhaiten tunnen etyjin en niinkään euroopan neuvostoa ja muita toimielimiä ja meillä suomalaisilla on erityispiirre joka selvästikin saa huomiota ja arvostusta osakseen ja se on ehkä minullekin hiukan yllättäen noussut asiaksi jota en halua olla tässä yhteydessä eduskunnan edessä korostamatta ja se on laajan turvallisuuden käsite meidän on aika vaikea jos vähääkään syväanalysoidaan eri kriisejä konflikteja ongelmia väittää että vain yksi seikka kokonaan selittäisi kansainvälisten ongelmien perusluonteen useimmin nämä konfliktit syntyvät valitettavan laajaltakin pohjalta asioiden yhteennivoutumisen kautta ja näin muodoin se laajan turvallisuuden filosofia jota ehkä meidän täällä suomessakin kannattaisi hieman avata on sellainen ikään kuin vientituote joka edustaja heinäluoma taisi siihen viitata jo vuonna seitsemänkymmentäviisi silloisen etykin syntymisen myötä se palveli silloin suomen kansallistakin etua mutta se toi sellaiset periaatteet kansainvälisen politiikan näyttämölle joita on pääsääntöisesti haluttu kunnioittaa ja nyt ollaan vaiheessa jossa niitä haastetaan aivan vastaavalla tavalla kuin tuolloinen kolmen korin kymmenen periaatteen kooste minkälaisia sanoisiko liikennesääntöjä kansainvälisessä politiikassa pitää noudattaa niin aivan vastaavalla tavalla tässä vuosien myötä laajan turvallisuuden käsite voi olla sellainen malli joka otetaan ikään kuin uuden tason tarkastelukulmana kansainvälisten kriisien ratkaisemisessa nostan tässä yhteydessä suomen valtuuskunnan toiminnan tuolla parlamentaarisella puolella esille ja voin nykyisenä valtuuskunnan jäsenenä sanoa että että edustaja paloniemen johdolla tapahtuva työ etyjin passa ansaitsee kaiken tuen ja kunnioituksen sillä hän ottaa kantaa hyvin rohkeasti ja aloitteellisesti keskusteluihin ja eri tematiikan selvittelyihin johtamallaan valtuuskunnalla samoin kuin vaalitarkkailun toteuttamiseen eri puolilla etyjin toimialuetta on tärkeää että suomi pitää paikkansa ja on aktiivinen ja aloitteellinen näissä asioissa sillä tosiasiassa etyjkin on kuten euroopan neuvostokin dialogin ja diplomatian foorumi me emme ole sotilaallinen toimija vaan etsimme rauhanomaisia vuorovaikutukseen yhteistä ymmärrystä etsiviä malleja kansainvälisten ongelmien hoitamiseksi ja tässä mielessä etyj niin kuin euroopan neuvosto myöskin vaikeissa sotilaallisissa asioissa jonka kaltainen on esimerkiksi ukrainassa tällä haavaa edessämme täällä viitattiin lähi itään lähi idän kriisien luonne jos mahdollista on vielä vaikeampi ja syvempi kuin mitä me näemme pitkittyneiden konfliktien prosesseissa ympäri eurooppaa tänä päivänä mutta tämä on sellainen alue maantieteellisesti joka ei suoranaisesti ole etyjin jäsenvaltioiden aluetta siitä huolimatta että lähi idän maita on tarkkailijoina etyjissä etyj on pohjoisen pallonpuoliskon ylivoimaisesti laajin turvallisuusjärjestö mutta lähi itä ei suoraan ole ikään kuin etyjin kohteena ja sen vuoksi tietysti tässä täytyy olla hiukan varovainen ennen kuin ottaa kantaa niin että kyllä kyllä me tulemme tämän asian osalta toimimaan tarkasti eräs yksittäinen seikka johon haluan tässä

seikan tässä tuoda esille sen vuoksi että vaalitarkkailusta on monissa yhteyksissä puhuttu vaalit vaikkapa yhdysvalloissa ja vaalit vaikkapa venäjällä eivät ole yksi yhteen verrattavissa ei ole olemassa sellaista aivan absoluuttista mittatikkua joka kertoisi miten miten vaalit ovat toisiinsa punnittavissa on hyvin tärkeää että kun vaaleja arvioidaan niitä kyetään kehittämään etyjin luoman standardin pohjalta ja ja viemään kehitystä eteenpäin koska jos etyj ei kykene vaaleissa tarkkailemaan ja tekemään omia arvioitaan on luonnollisesti selvä että houkutus huonoon käyttäytymiseen vaalien yhteydessä selkeästi lisääntyy kansainvälisen yhteisön läsnäolo vaaleissa on erittäin tärkeää mutta se minkä huomaamme

ja toivon että se otettaisiin suomessakin lukuun

kahdet viimeiset vaalit joita olen ollut vetämässä venäjällä ja yhdysvaltain presidentinvaaleja etyjin puitteissa seuraamassa yhtä lailla yhdysvalloissa kuin venäjällä varoituksen sana siitä mihin nettien kautta tapahtuva äänestysprosessi on pahimmillaan johtamassa toivon että suomessa vaikka olemme teknologian edistyneimpiä maita maailmassa vakavasti otetaan huomioon ne riskit

sähköinen äänestysjärjestelmä missä tahansa päin maapalloa ollaankaan käytännössä demokratian toteutumiselle merkitsee se on jo tänä päivänä konkreettisesti nähtävissä etyj kiinnittää siihen valtavasti huomiota ja ja toivon että tässä suhteessa vanhan koulun oppilaat saavat sanansa kuuluviin niin että vaalijärjestelmä jonka demokraattinen pohja tietysti on vaalisalaisuudessa ja vaalien oikeellisuudessa voisi sillä tavalla toteutua ettei ahmaista sellaista palaa joka tarjoaa vaalien tuhoamiselle ja niitten periaatteitten vakaville loukkaamisille mahdollisuuden ettei siihen ikään kuin suuressa innossamme mentäisi vaan turvauduttaisiin sellaiseen järjestelmään joka on todettu toimivaksi kestäväksi ja johon kaikki osapuolet voivat luottaa

arvoisa puhemies tässä edustaja kanervan hyvän linjapuheen jälkeen on mahdollista ja ilo tietysti yhtyä hänen sanomaansa jos tämä sali yksin päättäisi etyjin tulevasta pääsihteeristä niin luulen että tulos olisi hyvin yksimielinen edustaja kanervan eduksi kannattaa ja kannustaa tähän tärkeään vaaliin olisin muutamaan asiaan kiinnittänyt huomiota tässä kertomuksessa ja sen käsittelyssä ja ehkä ylipäätään parlamentarismin merkitykseen nyt euroopassa täällä on mainittu ongelmallisia alueita turkin tilanne venäjän tilanne ja näin edespäin minusta on hirveän tärkeää että sekä euroopan neuvoston että etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen puitteissa me puhumme parlamentarismin puolesta monipuoluejärjestelmän puolesta joka yllättäen näyttää meidänkin alueellamme olevan siellä täällä uhattuna suomella on tässä paljon tarjottavaa hyvä suomalainen malli myöskin tasa arvon osalta kuten tässä on aikaisemmin todettu millä tavalla parlamentaarikkojen toimintaa sitten pitäisi rajoittaa näissä organisaatioissa tai joskus estää heidän osallistumistaan olen hyvin konservatiivi jos katsoo suomen perustuslakia jo sieltä ruotsin vallan ajalta niin meillä on ollut ei voi estää osallistumasta valtiopäiville luen tähän valtiopäiville osallistumiseen myös tämän yleiskokousten toiminnan ja siinä mielessä tärkeätä on että se tarjoaa keskustelufoorumin näille eri toimijoille aidon keskustelun foorumin myöskin niille toimijoille joita joita aika ajoin kritisoidaan viittaan tässä edustaja guzeninan puheenvuoroon olisin sitten arvoisa puhemies vielä nostanut esiin yhden alueen jota tässä ei ole mainittu ja se on balkan etyjin parlamentaarinen yleiskokous kokoontui makedoniassa meillä oli siellä hyvä kokous mutta siellä käsittelyssä nousi kyllä hyvin esiin maan sisäiset ongelmat ja koko balkanin eräänlainen potentiaalinen konfliktipesäke edelleen ottaisin esiin myöskin kosovon tilanteen ja kosovon vahvistamisen osaksi kansainvälistä yhteisöä tässä yhteydessä se on haaste sekä etyjille että euroopan neuvostolle että voimme voimme tämän hyväksyä tiedän puhemies että puhuttuna rajallinen mutta jos sallitte vielä viimeisen asian jonka ottaisin tässä yhteydessä esiin meillä on on ehkä joillakin etyjistä usein sellainen hyvin vanhanaikainenkin kuva että se stabiloi jollain tavalla euroopan kahtiajaon tai kylmän sodan mutta tosiasiassa etykin kolmas kori silloin vuonna seitsemänkymmentäviisi pani liikkeelle keski ja itä euroopassa helsinki ryhmät ihmisoikeuskeskustelun ja itse asiassa suuren muutoksen jonka tulokset sitten näemme tämmöisenä laajemman euroopan projektina

arvoisa puhemies kyllä se näin on että suomi on on ollut eurooppalaisena vaikuttajana kokoaan suurempi niin etyjissä kuin euroopan neuvostossa euroopan neuvoston monitorointikomiteahan kokoontui pari viikkoa sitten täällä helsingissä pikkuparlamentin auditoriossa auditoriossa ja siinä yhteydessä pidettiin seminaari jossa presidentti halonen piti keynote puheenvuoron hän nosti esille sen ison huolen joka kaikkialla euroopassa jaetaan ainakin niiden keskuudessa jotka vielä uskovat oikeusvaltioperiaatteeseen demokratiaan ja ihmisoikeuksiin se hänen huolensa ja ja kaikkien muiden huoli siinä salissa liittyi siihen että oikeusvaltioperiaate demokratia ja ihmisoikeudet käsitetään niin kovin eri tavalla tällä hetkellä esimerkiksi euroopan neuvoston neljässäkymmenessäseitsemässä jäsenmaassa mistä kertoo paljon se että nyt kuukausi sitten pidetyssä yleiskokouksen istunnossa strasbourgissa euroopan neuvosto päätti äänin satakolmetoista viiva neljäkymmentäviisi palauttaa monitoroinnin kohteeksi tämä monitorointijärjestelmähän on itse asiassa presidentti halosen alulle laittama sen takia sitä kutsutaankin halonen orderiksi ja tähän viittasin siinäkin että olemme päässeet vaikuttamaan hyvinkin paljon tähän eurooppalaiseen kehitykseen toimimalla näissä kansainvälisissä yhteistyöelimissä vielä haluan todeta että edustaja haavisto nosti erittäin tärkeän kysymyksen se on tämä balkanin tilanne vaikka se ei ole tällä hetkellä niin kovasti uutisotsikoissa siellä tilanne ei ole lainkaan selkeä olen itse serbian maaraportööri ja matkustan sinne heinäkuussa kahdeksi viikoksi tässä kosovon serbien ja kosovolaisten

on iso riski että tilanne siitä kohtuullisen stabiilista mikä se tällä hetkellä on tulee heikkenemään kun euroopan rajojen sisällä tapahtuu tällaista kehitystä sen lisäksi että meillä on puola unkari ja tuolla rajan vieressä vielä turkki ja venäjä sitten tässä meidän rajanaapurina ja pakolaiskriisi joka painaa päälle ja erilaiset käsitykset oikeusvaltioperiaatteesta demokratiasta ja ihmisoikeuksista niin

tuo rauhan ja demokratian järjestö on tietysti meille suomalaisille likeinen etykin tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäviisi perusteella ja monien siitä johtuvien muistojen ja näyttöjen perusteella erittäin likeinen sen vahvuus varmastikin on ollut sen laajapohjaisuudessa ja se lienee niitä harvoja yhteisöjä jotka ja voivat saada jotakin aikaan tämän viheliäisen ukrainan ongelmankin hallitsemisessa ja kenties joskus myös ratkaisemisessa niitä yhteisöjä ei kovin monia tässä maailmassa ole se on ollut hienoa että suomalainen osaaminen on saanut käyttöä tässä rauhanvälitysprosessissa joka joka tulee jatkumaan se ei ole mikään helppo prosessi se on juuri niin kuin edustaja kanerva tuossa hyvässä analyysissaan kertoi elämme vaikeita aikoja myös sen takia että ongelmat ovat tavattoman monimutkaisia ja ne kertyvät historian saatossa kietoutuvat toisiinsa ja pahenevat itse asiassa niitten aukaiseminen vaatii kyllä kärsivällisyyttä ja todella rauhanvälitysosaamista etyjin kaltaistakin osaamista täällä on annettu tunnustusta suomen etyj valtuuskunnan toiminnalle nykyvaltuuskunnalle ja myös valtuuskunnalle varhemmilta ajoilta tähän on hyvin helppo yhtyä ja ja meidän täytyy yhtyä ja muutenkin olen sitä mieltä että meidän eduskunnassa täytyisi näissä asioissa olla vähän tomerampia ja vähän aktiivisempia ja ja aktivoitua haluan liittyä siihen kööriin joka joka haluaa että etyj konkari ilkka kanerva voitaisiin saada etyjin pääsihteerin tehtäviin se olisi etyjille erittäin arvokas valinta

vaalitarkkailu on oleellinen osa etyjin yleiskokouksen toimintaa kuten täällä on moneen kertaan todettu tarkkailuraporteista käy ilmi niin myönteinen demokratiakehitys kuin demokratiakäsitteeseen liittyvät laajemmatkin ongelmat vaalitoimituksen merkitys demokratian mittarina on mielestäni sisäistetty hyvin etyjin jäsenmaissa vaalilainsäädäntöä on tarkistettu ja äänestäjillä on valinnanvaraa mutta kysymys kuuluu onko hyvä vaalilainsäädäntö aina tae siitä että oikeusvaltioperiaate toteutuu onko monipuoluejärjestelmä tae vaihtoehdoista miten vallassa olevat tahot ja puolueet toimivat entä miten taloudelliset seikat vaikuttavat tällä puheenvuorolla haluan sanoa että on erittäin paljon avoimia kysymyksiä joihin pitäisi paneutua ja aivan oman haasteensa muodostavat tietenkin kansanäänestykset kuten viimeksi turkin kohdalla

arvoisa puhemies edustaja kanerva otti kokeneen valtiomiehen jykevällä puheella kantaa sähköiseen äänestykseen ja tämä on asia joka on myös tässä salissa aikaisemmin ollut jonkin verran esillä se on ollut esillä kansainvälisillä foorumeilla eri vaaleissa kasvavassa määrin digitaalisuus on mahdollisuus se on mahdollisuus suomelle mutta kaikki mikä on mahdollista ei ole kuitenkaan aina tarpeellista äänestysaktiivisuus ja äänestysaktiivisuuden pieneneminen ei uskoakseni ole etupäässä tekninen kysymys tekninen ongelma joka voidaan ratkaista digitaalisin keinoin kysymys on jostain syvemmälle menevästä sinänsä digitaalista äänestämistä vastaan minulla ei ole mitään mutta siihen liittyy nähdäkseni niin paljon merkittäviä riskejä jotka eivät ole tasapainossa mahdolliseen saavutettuun etuun nähden pelkkä epäilys siitä että ulkopuolinen on päässyt manipuloimaan vaalitulosta on niin iso asia joka aiheuttaa epävarmuutta että sitä riskiä ei kerta kaikkiaan kannata eikä pidä ottaa lisäksi päälle tulevat kysymykset siitä miten tarkistetaan henkilön identiteetti onko siellä taustalla muita henkilöitä painostamassa tai vaikuttamassa tavalla joka ei vastaa sitä näkemystä mikä vaaleihin meidän näkemyksen mukaan pitäisi kuulua esimerkiksi

puhemies minusta edustaja kanervan ja kiurun esiin nostama sähköinen äänestys miten siihen suhtaudutaan sopii myös keskustelunaiheena näitten molempien järjestöjen yleiskokouksiin

kyllähän on nähtävissä jossain määrin että on tämmöistä pientä kilpailua valtioiden välillä siitä kuka on ikään kuin edistynein ja nykyaikaisin tämän digitaalisuuden esillä pitämisessä ja sähköinen äänestäminen on välillä symboli tälle puheenvuoron pyysin siihen asiaan että molempien järjestöjen merkitys syntyy vain siitä että ne järjestöt ovat tunnustettuja niille syntyy semmoinen auktoriteetti että niiden edustamat yhteisesti sovitut ihmisoikeudet euroopan neuvoston puolella ja erityisesti nämä turvallisuuden perusperiaatteet eyjin puolella

vakiintuvat ovat niin syvällä että niitä vastaan toimimisesta tulee yleinen yleinen moralisointi vastaan suuren yleisön kannalta ehkä molempien järjestöjen kohdalla on vähän se ongelma että niitä tunnetaan aika heikosti niiden välistä suhdetta tai niiden välisiä erojakaan ei oikein kunnolla kunnolla tunneta yleiskokouksethan eivät ole kauhean operatiivisia vaan kyllä ne operatiiviset toimet ovat sitten pääasiassa hallitusten välistä toimintaa eri viranomaisten välistä toimintaa mutta ehkä meidän suomessakin pitäisi pieneltä osaltamme pyrkiä

selkiyttämään näiden tehtäviä mikä näitten parlamentaaristen yleiskokousten rooli näiden järjestöjen toiminnassa toiminnassa on ja tavoitteenhan täytyy niissä järjestöissä olla se että parlamentaarikkojen pitkäjänteinen johdonmukainen yhteistyö muodostuu niin vahvaksi että jos jossain maassa sisäisesti tulee ikään kuin ristivetoa ristivetoa ja painetta sitä kohtaan että näitten elinten periaatteita vastaan rikotaan niin syntyy automaattisesti vastavoima ja vastareaktio myös tähän euroopan neuvoston ja etyjin toimintaan osallistuvien taholta

arvoisa puhemies suomihan tunnetaan maailmalla hyvin maltillisena ja ja kokonaisvaltaisesti ajattelevana toimijana ja tämä on ehdottomasti meidän etumme haluan tässä yhteydessä mainita että suomi tulee toimimaan euroopan neuvoston puheenjohtajana marraskuusta toukokuuhun kaksituhattayhdeksäntoista siinä on ehkä sitten mahdollisuus tehdä tunnetuksi paitsi euroopan neuvoston toimintaa myöskin etyjin toimintaa koska näiden järjestöjen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää jo sitä ennen kun nyt yleiskokouksen kesäkuun istunnossa on jälleen paljon tärkeitä asioita agendalla haluan nostaa sen että siellä on yksi päivä kokonaan nimetty pakolaiskriisille ja maahanmuuton haasteille silloin käsittelyssä on myöskin meidän edustaja huovisen kotouttamista käsittelevä raportti hän on tehnyt aivan valtavan työn matkustanut ympäri eurooppaa ottanut selvää asioista hänen raporttinsa on todellakin siellä käsittelyssä etupainotteisesti on saanut paljon kiitosta vielä lopuksi puhemies tämä etyjin pääsihteerin tehtävä niin kyllä se näin on uskon että puhun koko euroopan neuvoston suomen valtuuskunnan puolesta että edustaja kanerva olisi siihen ehdottomasti kaikista maailman ihmisistä paras henkilö

arvoisa puhemies pyysin vielä toisen puheenvuoron sen jälkeen kun edustaja kanerva selvitti näitä omia vaalitarkkailuun liittyviä kokemuksiaan kanervan havainto näistä sähköisen äänestämisen mahdollisista ongelmista on kyllä otettava hyvin vakavasti meillä oli viime viikolla täällä vieraana yhdysvalloista useampikin senaattori edustaja vanhasen kanssa saatoimme olla mukana heidän kanssaan keskustelussa täytyy sanoa että oli kyllä etten sanoisi järkyttävää huomata että maailman vahvin valtio yhdysvallat joutuu pohtimaan sellaista asiaa kuin ovatko heidän vaalijärjestelmänsä ulkoisille vaikutteille alttiita kun kaikki on kuitenkin demokratiassa kiinni luotettavuudesta siitä uskosta että ihminen äänestäessään vaikuttaa samalla painoarvolla kuin joku toinen että sitä järjestelmää ei sisältä eikä ulkoa mitenkään sorkita tämä amerikkalaisten huoli ja ja heidän kertomansa esimerkit siitä mitä on tapahtunut laittavat kyllä miettimään on meidän vaalimme pidetään järjestäytyneellä tavalla ja säilytetään luottamus toimivuuteen tällä pohdiskelulla on sitten kyllä muitakin seurausvaikutuksia jos sanotaan että ensimmäinen on se että on syytä miettiä onko järkeä lähteä kaikkiin innostuksiin niin kuin täällä edustaja kiuru oikein sanoi niin kaikki se mikä on mahdollista ei välttämättä ole tarpeellista tai lisäisin järkevää se on yksi asia mutta sitten on tässä toinenkin asia että kyllä meidän täytyy vähän katsoa sitä myös kuinka innokkaasti me näitä valtiollisen elämän kivijalkoja niiden paikkoja heittelemme tämä liittyy esimerkiksi kysymykseen siitä onko järkevää ryhtyä siirtämään eduskuntavaalien paikkaa ja yhdistämään niitä väliaikaisesti joihinkin muihin vaaleihin kuten nyt on eurooppa vaaleihin jatkan vielä hyvin lyhyesti sitten toinen asia joka liittyy tähän kysymykseen näistä maakuntavaaleista kyllä euroopan neuvostolta että vuosi ennen pitäisi olla uuden lainsäädännön valmis meidän pitää ehkä ihan aikuisen oikeasti miettiä kun näistä standardeista luovutaan niin meidän puhevaltamme sanoa muille normeja tulee heikkenemään

arvoisa herra puhemies tuohon vaalitarkkailun osuuteen jonka edustaja kanerva esille nosti ja lähinnä tämän sähköisen äänestämisen halusin sen takia itsekin osallistua kun muistan tässä salissa itse aikanani kannattaneeni sähköistä äänestämistä oma lähestymiskulmani oli silloin nimenomaan huoli siitä että meillä äänestysaktiivisuus on laskenut ja oman näkemykseni mukaan äänestäminen pitäisi tehdä entistä helpommaksi itse uskon siihen että on toki erotettava kaksi eri asiaa sähköinen äänestäminen jota suomessa on jo kokeiltukin missä siis äänestäjän pitää mennä fyysisesti paikalle ja vain nopeutetaan laskemista laskemista ääntenlaskentaa ja sitten toisena se malli missä netissä äänestäminen on mahdollista jota viro esimerkiksi on käyttänyt nimenomaan tähän nettiäänestämiseen liittyy näitä näitä vaikuttamismahdollisuuksia mutta myös sähköiseen äänestämiseen laajemminkin jos ajattelee sitä huolta että meillä ääntenlasku kestäisi kauan jos katsotaan nyt millä tavalla esimerkiksi viime kunnallisvaaleissa vaalitulos suomessa saatiin valmiiksi niin ei meidän isoin ongelmamme ne vaalitulokset saadaan käytännössä kaikki jo sen illan aikana vahvistettua sataprosenttiseen ääntenlaskuun isoin isoin haaste meillä on se millä tavalla saisimme nuoria äänestämään sen takia äänestämistä pitää meillä helpottaa mutta nyt haluan sanoa sen että olen itse näiden viime vuosien tapahtumien jälkeen tullut siihen johtopäätökseen että meidän ei ole missään tapauksessa syytä mennä ainakaan tähän nettiäänestämiseen vaan näitä keinoja täytyy etsiä muuta kautta arvoisa
herra

otan esiin kolme ainakin minun asiantuntemukseeni vedoten sellaista asiantuntijaa joita kuuntelen näissä sähköiseen äänestämiseen liittyvissä yhteyksissä ensimmäinen on f securen tutkimusjohtaja hyppönen toinen on kyberasiantuntemuksellaan paljon julkisuudessa oleva jarno limnell kolmas jonka mielipiteitä olen tottunut kuulemaan ja sitä kautta luottamus on kasvanut on on kansanedustaja kasvi he ovat kaikki hyvin kaukana toinen toisistaan sinänsä mutta heillä on yksi yhteinen piirre ja se on se että heillä on poikkeuksellisen voimakas varoitus tästä sähköiseen äänestämiseen siirtymisen järjestelmästä kaikilla heillä ja he ovat kuitenkin suomessa suomessa henkilöitä joita on vaikea ohittaa asiantuntijuudessa kun puhutaan tämänkaltaisista asioista vaalitarkkailuhan on on hyvin laaja käsite siinä pitäisi katsoa äänestäjärekisterit vaalilainsäädäntö kaiken kaikkiaan vaalirahoitus ymmärrettävästi median rooli kaikessa tässä eli siinä on paljon asioita jotka muodostavat sen kokonaisuuden ei itse vaalitapahtuma ja sen vuoksi tietysti tämä prosessi aina vaalien tarkkailussa on hyvin tärkeä kuinka sen kanssa eletään ja kuinka sen kanssa toimitaan yhdyn siihen oliko se edustaja vanhanen joka puhui siitä mikä ero on parlamentaarisella toiminnalla ja ja hallitusten välisellä toiminnalla havainto on täysin oikea ja perusteltu se on luonnollisesti näin mutta sitä parlamentaarisen työn vaikuttavuutta lisää se mikäli sen työskentelyn agenda on koko lailla sama kuin niiden asioiden käsittely mitä hallitusten välisellä foorumilla kulloinkin läpikäydään parlamentaarinen puoli ei voi olla pelkkä draiveri kuljettajan paikalla toimiva osuus mutta se voi huomattavasti antaa raameja sille työlle jota hallitusten välisessä toiminnassa käsitellään

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on liikenne ja ja viestintävaliokunnan mietintö yksitoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies kyseessä on siis tuttavallisemmin sanottuna yle laki ja kuten totuttua suomen käytännön mukaisesti tämäkin on valmisteltu parlamentaarisesti parlamentaarisen ryhmän kautta valiokunnan keskustelun myötä totesimme tämän parlamentaarisen ryhmän toiminnan ja yksimielisyyden tavoittelun olevan erittäin tärkeä asia yleisradion toiminnan kannalta eli tämän takana on siis parlamentaarinen ryhmä joka on ollut yksimielinen ja myös tämä mietintö on yksimielinen kuten on

valiokunta on roolinsa mukaisesti käsitellyt yleisradion asioita usein ja otteeseen useissa yhteyksissä valiokunta on on pitänyt tärkeänä yleisradion roolia tässä yhteiskunnassa mietintöön on kirjattu kirjattu muun muassa valiokunta pitää yleisradio oyn merkitystä tasapuoliselle tiedonvälitykselle sananvapaudelle ja kansanvallan tukemiselle keskeisenä ja toistaa aikaisemmin mainituissa mietinnöissään lausumansa elikkä näihin on otettu useaan otteeseen matkan varrella kantaa ja näitä pidetty tärkeinä

tämän parlamentaarisen ryhmän linjauksissahan on muutakin kuin kuin tämä hallintoneuvoston roolin vahvistaminen valiokunta pitää näitä esimerkiksi sitä että se työnjako on nyt selvä selvä sinänsä että hallintoneuvosto ohjaa sitä toimintaa ja valiokunta luonnollisesti valvoo hallintoneuvoston toimintaa ja teknisestä valvonnasta vastaa sitten viestintävirasto

tämä yksimielisyys on tosiaan semmoinen kulmakivi tässä on noudatettu koko ajan ja ja kun keskustelu ohjautui tämän parlamentaarisen ryhmän jälkeisen julkisuuskeskustelun kautta tähän riippumattomuuden vaalimiseen ja korostamiseen niin totesimme tosiaan että isompi merkitys ja isompi asia riippumattomuuden takeen kannalta on se että näitä valmistellaan parlamentaarisesti ja ne ovat yksimielisiä kuin se että lakiin kirjoitetaan kirjoitetaan erilaisia kuvioita eli yksimielisyys on koko riippumattomuuden tärkein kulmakivi näin keskusteluissa on on todettu ja asiantuntijakuulemisissa

ollaan kiinnitetty huomiota tässä mietinnössä on se että valiokunnan aikaisempienkin näkemyksien mukaisesti ylen tulee lisätä niin sanottuja indie ostoja eli ulkopuolisia riippumattomia tuottajia tämän esityksen mukaan näitä ostoja pitää lisätä kolmellakymmenellä viiva kolmellakymmenelläviidellä prosentilla vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkaksi mennessä tässä yhteydessä niiden ostettujen ohjelmien

luonnollisesti myös ylen omien ohjelmien laadullisiin kriteereihin tulee kiinnittää huomiota ja myös tilaajavastuuta korostetaan näiden ohjelmahankintojen yhteydessä elikkä yle on vastuussa koko tuotannosta ja tilaajavastuu on tärkeä asia erikseen vielä mainitaan alueellinen toiminta mitä ollaan usein korostettu näin teemme tässäkin mietinnössä haluan lopuksi vielä sanoa sen että parlamentaarinen ryhmä teki hyvää työtä sen mietintö on yksimielinen ja niin on

arvoisa puhemies on että liikenne ja viestintävaliokunta on voinut yksimielisesti esittää tämän lakiehdotuksen hyväksyttäväksi niin kuin täällä edustaja jalonen totesi se perustuu parlamentaarisen työryhmän työhön aika pitkään haastavaan työhön joka tästä aiheesta valmistui vuosi sitten kesäkuussa taustahan tuolle työryhmälle oli se että sipilän hallitus oli hallitusneuvottelujen yhteydessä ryhtynyt tekemään yleisradiota koskevia päätöksiä poiketen siitä periaatteesta joka yleisradion asioiden hoidossa

lex jahvetiksi kutsutusta lainsäädännöstä lähtien silloinhan hyväksyttiin periaatteeksi se että yleisradio toimii eduskunnan valvonnassa ja sitä koskevat päätökset tehdään parlamentaarisesti sen estämiseksi että yleisradion merkittävää tiedotusvaltaa ei voida käyttää hallituksen tai minkään hallituspuolueen tai ylipäänsä minkään puolueen hyväksi näin tällä pitkällä perinteellä että asioita käsitellään parlamentaarisesti on haluttu turvata yleisradion luotettavuus tuo sipilän hallituksen poikkeama tästä säännöstä oli valitettava koska kun hallitus

teki päätöksen puuttua yleisradion rahoitukseen syntyi tietysti epävarmuus siitä voiko yleisradio harrastaa riippumatonta journalismia ilman että kriittisistä kommenteista tai uutisoinneista rangaistaan rahoituksen muodossa tämähän on sellainen kiristysruuvi jota maailmalla on käytetty kansallisia radioyhtiöitä kohtaan mutta sellaisissa maissa joihin me mitenkään emme halua samaistua en halua uskoa että tällaisesta olisi suomessa ollut kysymys mutta joka tapauksessa tämä rahoituksen avoimuus aiheutti epävarmuutta ja tältä kannalta katsoen oli hyvä että kautta palattiin parlamentaarisen valmistelun tielle pyydän saada vielä kiittää siinä työssä mukana olleita aivan erityisesti edustaja satosta nykyistä varapuhemiestä joka teki erinomaisen suuren työn jotta tuo työryhmä saattoi päätyä yksimieliseen esitykseen aika kaukaisista alkulähtökohdista huolimatta kun tuota satosen työryhmän työtä tehtiin siinä mukana olleet myös hallituspuolueiden edustajat ja ehkä juuri he sanoivat että tässä hallituksen liikkeellelähdössä on tapahtunut virhe ja nyt yleisesti on tarve palata näihin vuoden neljäkymmentäkahdeksan lex jahvetin periaatteisiin ja ja siihen että päätöksiä tehdään niin että kaikki eduskunnassa edustettuna olevat puolueet voivat olla yhtä aikaa läsnä ja ja sitä kautta varmistua siitä että yleisradion riippumattomuus on jatkossakin turvattu tämä riippumattomuus on nyt sitten se avainsana luotettavalle vapaalle ja menestyvälle tiedonvälitykselle tämän työryhmän ehdotuksen valmistumisen jälkeen on on yleisradion strategiasta ja sen hyväksymisestä hallintoneuvostossa ja myös alan tutkijoita on ottanut tähän keskusteluun osaa joskin vähän myöhäsyntyisesti eli noin yhdeksän kuukautta sen jälkeen kun tämä työryhmän ehdotus oli luovutettu syntyi uusi keskustelu ehkä vähän epäonnistuneista poliittisista puheenvuoroista jossa tavallaan asetettiin kyseenalaiseksi miksi tämä muutos tehdään näihin liittyi siis se huoli onko tällä tarkoitus puuttua yleisradion journalismiin niin kuin täällä edustaja jalosen johtaman liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnössä hyvin todetaan tällaista tarkoitusta ryhmässä ei ollut eli lähtökohta oli se että hallintoneuvosto voi edustaa omistajaa toimintojen suurista linjoista mutta ei puuttua journalismiin ja on hyvä että valiokunta on mietintöönsä kirjannut tämän ajatuksen että kun strategia hyväksytään sillä ei ole tarkoitus puuttua journalistisiin ratkaisuihin tai journalistisiin linjoihin aikaisemmassa laissahan luki niin että hallintoneuvosto päättää merkittävistä muutoksista yleisradion toiminnassa ja tietysti tämä strategia nyt edustaa sitä samaa ajattelua joka oli aikaisemmassa itse koen että se että hallintoneuvosto ottaa tämän strategisen kannan on ihan perusteltu ratkaisu tietysti nyt sitten uudelle hallintoneuvostolle tulee kyllä paljon odotuksia ja sen täytyy tehdä työnsä hyvin viileästi harkiten ja kun ensimmäistä kertaa tämä asia hallintoneuvostossa päätetään on merkittävää että se tehdään semmoisella tavalla että se luo lujan ankkuroidun pohjan tuleville menettelyille tämä on tärkeää että yleisradion toimittajat voivat luottaa siihen että he saavat tehdä työnsä vapaasti ja ja tähän journalismin linjoitukseen ei ulkopuolelta puututa ulkopuolelta puututa se on sitten eri asia että totta kai yleisradionkin toimintaa pitää voida arvioida ja saa olla myös kriittisiä arvioita ja ne ovat sallittuja mutta tärkeätä on että hallintoneuvosto ei ryhdy tätä työtä tekemään niin kuin ei myöskään ylen hallitus hallitus tämä on siis yksi näkökohta tässä riippumattomuudessa joudun palaamaan tähän kysymykseen miten tämä parlamentaarinen valmistelu sujuu itse oletin että satosen työryhmän työssä käyty keskustelu on ollut ilmapiiriä selkeyttävä ja parantava ja että on aito sitoumus tähän yhteiseen valmisteluun kuitenkin taas tähän asiaan palattiin kehysriihessä tänä vuonna ja hallituspuolueet olivatkin yllättäen tehneet päätöksen että yleisradioveroa ryhdytään järjestelemään uusiksi tämä päätös tehtiin jälleen yksipuolisesti ilman että että siitä olivat kaikki eduskuntapuolueet tietoisia tänäkään päivänä ei tiedetä minkä kokonaisuuden osana yleisradiomaksuja on pidetty mitä muuta samassa yhteydessä on sovittu kuka on saanut ja kuka on antanut ja mikä pelinappula tämä yle maksu on tässä yhteydessä ollut se on siis huono menettelytapa periaatteelliselta kannalta ja jälleen palataan tähän samaan mistä sipilän hallitus silloin kaksituhattaviisitoista kesällä aloitti en ole kuullut selitystä miksi tämä otettiin pois tältä sovitulta parlamentaariselta reittivalinnalta ja taas vietiin hallituspuolueiden yksipuoliseen päätöksentekoon tämä on ongelmallinen siltäkin kannalta että satosen työryhmän työssä yleisradion rahoituksesta ja rahoitustarpeesta sovittiin vuosille seitsemäntoista ja kahdeksantoista mutta vuosi yhdeksäntoista jäi auki tuosta vuoden

yle indeksistä joka määrittää yleisradion saaman rahoituksen sovittiin että se arvioidaan vuoden kaksituhattakahdeksantoista syksyllä huomioiden muun muassa taloustilanteen kehitys no nyt on aika vaikea ajatella että yle veroa voitaisiin ratkaista ilman että tiedetään kuinka paljon sillä ollaan keräämässä rahaa ja sen takia olemme esittäneet että jos halutaan puhua maksuista se voi tapahtua ihan normaalilla aiemmin sovitulla tavalla parlamentaarisella tavalla mutta että sen ehto on että samassa yhteydessä ratkaistaan tämä vuoden kaksituhattayhdeksäntoista yle indeksin kohtalo järkeenkäypää jotta tietää kuinka paljon pitää kerätä varoja pitää tietää kuinka paljon ollaan käyttämässä

tätä maksun käsittelyä varten liikenne ja viestintäministeriö asetti työryhmän joka oli parlamentaarinen edustaja turusen johtama siellä esitin kuten oppositio kokonaisuudessaan että samassa yhteydessä sovitaan sitten vuoden kaksituhattayhdeksäntoista yle indeksin kohtalo yleisradion saama rahoitus vuonna kaksituhattayhdeksäntoista tässä kävi kuitenkin sillä tavalla että suureksi yllätyksekseni työryhmän puheenjohtaja ilmoitti että työtä ei voidakaan jatkaa jos samaan aikaan pitäisi sopia tämä ylen tarvitseman rahoituksen taso työryhmän puheenjohtaja ilmoitti että työryhmän työ päättyy tuloksettomana näin kerrottiin julkisestikin eräiden muidenkin tietojen säestämänä jotka kylläkään eivät olleet olleet sitä mitä ryhmässä tapahtui mutta joka tapauksessa kerrottiin että työryhmän työ suureksi hämmästyksekseni sain tänään sähköpostiin kirjeen jossa työryhmän puheenjohtaja ilmoittaa ilmeisesti työryhmä kuitenkin jatkaa työtänsä että tässä liitteenä onkin uusi esitys tästä yle veron suuruudesta ja pyydetään työryhmän jäseniltä alle vuorokaudessa kannanottoa kyllä tai ei tähän työryhmän puheenjohtajan lähettämään kirjeeseen no tämä ikävä kyllä on täysin totta jään nyt kysymään mikä käsitys meillä on parlamentaarisesta työskentelystä jos työryhmän työ ilmoitetaan päättyneeksi ja se kerrotaan myös julkisesti ja sitten yhtäkkiä sähköpostiin alkaa ilmestyä kirjeitä jotka viittaisivat siihen että työryhmän työ jatkuu ei kuitenkaan kokouksella vaan ilmoituksella että pitää ottaa kantaa vajaassa vuorokaudessa asiaan jota jota työryhmässä on kyllä käsitelty mutta on jouduttu toteamaan että nimenomaisesti työryhmän puheenjohtaja on katsonut että ei ole mahdollista sopia vuoden kaksituhattayhdeksäntoista rahoituksesta tämä jättää kyllä mielestäni vakavan kysymyksen siitä olemmeko vieläkään ymmärtäneet miten yleisradion asioita pitäisi hoitaa jollakin tavalla vakaalla ja arvostettavalla

herra puhemies tähän alkuun totean että tämä mietintö on tärkeä ja mietinnön esittelijän puheenvuoro oli tärkeä juuri siksi että siinä korostettiin tätä parlamentarismia ja yksimielisyyttä ja niiden merkitystä yhdyn niihin sanoihin

jos puhutaan nyt aluksi tästä mietinnöstä ja tästä kyseisestä esityksestä niin kaiken kaikkiaan hyvin olennaista on hallituksen esitys on nimenomaan jatkumo ja se perustuu tämän satosen parlamentaarisen työryhmän ajatuksiin tähän asti kaikki on hyvin ja erittäin erittäin onnistuneesti tältä osin mennyt on tärkeää että vahvistetaan tätä strategista ohjausta hallintoneuvoston asemaa mutta on myös hyvä että mietinnössä korostetaan sitä että nimenomaisesti tätä ohjausta ei ole tarkoitus ulottaa journalistisiin sisältöihin on totta mitä edustaja heinäluoma edellisessä puheenvuorossaan mainitsi että välillä keskustelu julkisuudessa tältä osin meni väärille urille epäonnistuneiden ulostulojen vuoksi siksi on tärkeää että tätä riippumattomuutta korostetaan myös tässä valiokunnan mietinnössä

myös minulla on ollut iso huoli siitä mikä edellisessä puheenvuorossa valitettavasti kävi ilmi että vaikka nyt aina välillä näytetään hallituksenkin puolelta ymmärtävän tämä parlamentarismin periaate niin nämä toimet tällä kaudella eivät ole aina olleet sen näköisiä että tämä tosiasiassa oltaisiin sisäistetty huolta olemme kantaneet täällä näiden parin vuoden aikana useaan otteeseen tämän suhteen se alkoi huonosti kaksi vuotta sitten onneksi tilanne pelastettiin tällä satosen hyvää työtä tehneellä työryhmällä mutta siitä huolimatta kompurointia asian suhteen on ollut ja on syytä vielä kerran alleviivata minkä aika moneen kertaan olen minäkin tässä salissa todennut että täytyy olla niin että yle on riippumaton yle on kansan radio eduskunnan radio eduskunnan radio ei hallituksen radio ja se on todella pitkä perinne aina lex jahvetista asti kuten äsken kuulimme

tähän tietenkin liittyy se seuraava kysymys mitä tänä päivänä pohdimme eli sitä että jos yle on riippumaton ja kun sen pitää olla niin niin on täysin kohtuullista että tietynlainen jatkumo ja varmuus ylen rahoituksesta on ja siitä sovitaan

siksi tuo äsken kuvattu

tilanne missä nyt elämme on vähintäänkin hämmentävä se on vähintäänkin hämmentävä oli hyvin outoa että hallitus kehysriihessään jälleen kerran yksipuolisesti lähti sopimaan itse itsensä kanssa tästä yle veron porrastuksesta oli hyvä ja välttämätöntä että sen jälkeen palattiin parlamentarismiin ja ja jälleen tämä työryhmä perustettiin tietenkin se antoi toivoa siitä että nyt sitten ollaan ollaan tässä asiassa jälleen palattu sille oikealle ladulle mutta kuten tässä edustaja heinäluoma aiemmin totesi on varsin perusteltua ja täysin järkeenkäypää että jos lähdetään sitten keskustelemaan tämän yle veron sisällöstä ja sen porrastuksesta niin

samaan aikaan päätetään myös ylen tulevasta rahoituksesta ja kuten tässä kävi ilmi niin sehän on vuoden kaksituhattayhdeksäntoista osalta vielä auki tosi ikävää oli se että näin sitten kävi että kun tämä järkeenkäypä ehdotus siitä että sovitaan näistä kaikista asioista yhdessä parlamentaarisesti yksimielisesti tässä ja nyt ei sitten sitten kelvannutkaan nyt olemme sitten tällaisessa ihmeellisessä tilassa että asia asia elää elää minulle tuli täydellisenä yllätyksenä tämä tieto että nyt sitten seuraava vaihe onkin se että hallituspuolueiden taholta edellytetään että tässä parlamentaarisessa ryhmässä toimittaisiin niin että sitten alle vuorokaudessa aletaan määrittelemään kantoja vain ja ainoastaan nyt taas tähän yhteen asiaan eli tähän porrastukseen tämä ei kerta kaikkiaan voi olla totta toivon että kun tässä salissa on mahdollisuus tänään puhua tämä auki niin saisimme tähän jonkinlaisia vastauksia mistä nyt kaiken kaikkiaan on kyse on hyvä ja viisastakin että jos niin yhdessä katsotaan voimme tätä yle veroa porrastaa mutta siinä yhteydessä tietenkin täytyy olla myös varmuus rahoituksesta kaiken kaikkiaan haluan korostaa myös tämän puheenvuoron ohessa sitä että on hyvin tärkeää että meillä on laadukas meillä on riippumaton meillä on vapaa ja moniarvoinen mediakenttä kauttaaltaan siinä on tärkeää että meillä on laadukas yle nimenomaan kansan ylenä ei hallituksen radiona ja siinä on myös tärkeää että me voimme huolehtia kaupallisen median olosuhteista toimintaympäristöstä ja toimintaedellytyksistä siinä suhteessa me tarvitsemme myös lisää toimia kaiken kaikkiaan oli tärkeää että yle työryhmän jatkumona perustettiin tämä työryhmä joka taas mietti sitten kaupallisen median tulevaisuutta sen uutistoiminnan turvaamista ja oli hyvä että tämä työryhmä esitti myös sinne lisätukea ja nyt tietenkin pääsemme siihen kysymykseen että lisätalousarviossa tätä tukea on osoitettu toinen määrä kuin mitä tämä työryhmä esitti eli paljon paljon vähemmän tämä on seuraava kysymys mistä haluan haluan käydä tätä pohdiskelua ääneen meillä on odottamassa myös muita tärkeitä uudistuksia mitä esimerkiksi me sosiaalidemokraatit olemme halunneet kuten tämä digialvi nyt se on mahdollista ja tämänkaltaisia seikkoja eli kaiken kaikkiaan alleviivaisin että tarvitsemme laajoja toimenpiteitä ylipäätään laajan hyvän riippumattoman laadukkaan mediakentän toimintaympäristön turvaamiseksi

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat tässä on käyty hyvää keskustelua tästä asiakokonaisuudesta joka on käsittelyssä ja joka lähinnä nyt koskee hallintoneuvoston roolin vahvistamista ja ja näitä mutta myös yleisradiosta hivenen laajemminkin oma puheenvuoroni ehkä käsittelee yleä vähän muustakin näkökulmasta ylen riippumattomuus on monella tavalla ollut ihmisten huulilla viimeisen puolen vuoden tai vuodenkin aikana ja ja täytyy toivoa että luottamus yleisradioon säilyy vahvana tulevaisuudessakin ja esimerkiksi sellaisia puheenvuoroja että julkisen sanan neuvostosta erottaisiin ei jatkossa enää yleisradion toimijoiden keskuudesta kuultaisi vaan vaan kunnioitettaisiin sitä yhteistä yhteistä median omaa elintä joka joka valvoo osiltaan uutisointia ja kunnioitetaan kunnioitetaan sitä niin kuin muukin media sitä kunnioittaa riippumattomuuskysymykseen kuuluu myös mielestäni merkittävällä tavalla se joutuuko joku maksamaan ylelle saadakseen jotain televisiosta näytettäväksi lahden mm hiihdot televisioitiin yleisradiolla ja helsingin sanomat kertoi että hiihtoliitto joutui maksamaan yleisradiolle suoraa korvausta ja tuotantotukea yksi pilkku viisi miljoonaa euroa summan suuruudesta on twitter keskusteluissa käyty myös ylen toimijoiden toimesta erilaista keskustelua hiihtoliiton summat ovat olleet erilaisia kuin yle urheilun kertomat summat mutta kaikki ovat sen myöntäneet että rahaa tässä on liikkunut voi kysyä onko onko se ylen hengen mukaista että maksamalla saa tiettyjä asioita näkymään ylen kanavilla jos kyse on sitten pelkästään ollut siitä että urheilukilpailut on televisioitu muuallekin niin en itse ihan ymmärrä sitä että

hiihtoliiton tehtävä on on maksaa yleisradiolle siitä että yleisradio tekee omaa ohjelmatarjontaansa valtioneuvoston asetuksessa todetaan että kansainvälisen hiihtoliiton järjestämät pohjoismaisten hiihtolajien mm kilpailut kuuluvat niihin lajeihin jotka on näytettävä maksuttomilla kanavilla en ole itse ymmärtänyt että tämä tarkoittaa sitä että maksajaksi joutuu kuitenkin joku toinen taho mielestäni tätä riippumattomuutta pitää selvittää että onko sellaisia ohjelmia urheilussa muitakin joissa käytetään rahaa sen eteen että ne näkyvät yleisradion kanavilla yle verosta ja yle indeksistä on käyty keskustelua mielestäni se ratkaisu on ollut oikea aikanaan että siinä vaiheessa kun kaikesta on jouduttu säästämään myöskään yleisradio ei ole lisää saanut siltä ei ole sen sijaan leikattu vaan vaan yle indeksi on jäädytetty se on ollut minun mielestäni oikea ja toivotaan että parlamentaarisesti siitä ratkaisu saadaan aikaiseksi mitä tehdään tuon vuoden kaksituhattayhdeksäntoista osalta itse en sen sijaan kannata sellaista mallia että yle veron maksupohjaa kovin merkittävästi kavennettaisiin

en ole ollut mikään yle veron suuri rakastaja sen takia että siinä ei ole katsojalla taikka käyttäjällä mahdollisuutta millään tavalla reagoida sen suhteen käyttääkö ylen palveluita mutta minun mielestäni sekin on yksi ihan oleellinen osa että kun yleisradiosta niin sanotusti pakolla maksetaan eli tämä on niin sanottu pakkovero niin silloin on äärimmäisen tärkeää että siitä varsin laajasti kannetaan yhdessä vastuuta silloin en näe omasta mielestäni tämä on henkilökohtainen mielipiteeni merkittäviä mahdollisuuksia siihen että korotettaisiin esimerkiksi tiettyjen ihmisten yksittäisten ihmisten maksuja enää nykyisestään vaan kyllä se katto on varmasti aika lailla tässä tässä laajuudessa nyt tullut ja ja ne korotukset tulevat sitten

jos oikein olen ymmärtänyt niin aikoinaan kun yle verosta ratkaisuun päästiin ja ja tämä malli käyttöön päätettiin ottaa silloin yhtenä keskeisenä periaatteena perusperiaatteena oli se että maksupohja on laaja ja kaikilla varsin kohtuullinen

arvoisa puhemies ja arvoisat paikallaolijat

miksi hallitus lähtee tämmöisiä asioita tekemään en ota kantaa siihen miten se olisi tullut tehdä mutta taustallahan on se ajatus että pienituloiset saisivat enemmän alennusta yle verosta elikkä tuloeroja kavennettaisiin ja olisivat sitten suurempituloiset maksaneet enemmän kyselitte tämän perään ainakin näin minä olen perussuomalaisten eduskuntaryhmän jäsenenä ymmärtänyt että meillä on vielä ihmisiä joiden lähes ainoa vero on tämä yle vero ja olisi haluttu näin että voi työssänsä ansaita sen tuhat euroa käteen tämä on se selitys minkä minä olen saanut ja minusta se on hieno ajatus

näin ymmärrän näistä edustaja turusen kommenteista että tämä olisi ollut se syy minkä takia ei voitu edetä kun tarvitaan yksimielisyyttä tämän mediassa olevan tiedon mukaan hän tosiaan katsoi että se toimeksianto ei ollut näin laaja että olisi voitu mennä siihen tähän tähän sähköpostiasiaan en osaa ottaa mitään kantaa enkä haluakaan sitä arvioida en ole itse kyseisen ryhmän jäsen mutta tuosta riippumattomuudesta haluaisin sanoa sen verran että se on erittäin tärkeä yhteiskunnassamme sellaisille toimijoille joiden toiminnan edellytetään olevan riippumatonta se koskee meitä syyttäjiä tuomioistuimia laillisuusvalvojia ja mediaa medialla on tärkeä rooli siinä että he valvovat meidän riippumattomuuttamme me joudumme antamaan sidonnaisuusilmoituksia ja meitä valvotaan meidän toiminnassamme ja on erittäin hyvä että se on mahdollisimman läpinäkyvää mutta ehkä siitä olen

tuntuu joissakin puheissa aivan kuin yleisradio olisi sellainen instituutio jonka rahoitukseen ei voida ollenkaan kajota puuttumatta sen riippumattomuuteen meidän on hyvä muistaa viime vuosilta useamman vuoden ajalta valtionhallinnon tehokkuusohjelmat jotka ovat koskeneet itsenäisiä virastoja ja erityisesti myös tuomioistuimia on ajateltu myös missä missä menee raja sille tuomioistuimen riippumattomuudelle jos ajatellaan ihan sitä toimintaa en en oikein ihan näe miksi yle olisi semmoinen instituutio missä ei saisi mitään järkeistää tai tehostaa en tiedä tarkoititteko puheenvuoroissanne tätä mutta vähän semmoinen tunne tuli että se on semmoinen monumentti johon ei saa koskea me joudumme kuitenkin kuten edustaja heinonen tuossa puheenvuorossaan kertoi ja totesi tätä niukkuutta jakamaan totta kai kaikkia organisaatioita voidaan katsella esimerkiksi sillä silmällä voisiko jossakin ohjelmatuotannossa jos on vaikka kolme kuuluttajaa olla vain yksi tämäntyyppisiä asioita voidaan aivan hyvin pohtia

todella helppo yhtyä tähän vetoomukseen minkä edustaja heinäluoma täällä äsken esitti eri puolueista on kuitenkin löytynyt parlamentaarisia työryhmiä joissa ollaan viisaasti yhdessä nähty tämä vastuu keskinäinen luottamus ja päästy eteenpäin yhdessä sopien parlamentaarisesti minä olen täysin hämmentynyt tästä tilanteesta mikä on tänään taas täällä meillä edessämme olin hämmentynyt jo siitä en ole työryhmän jäsen kun rupesin lukemaan yhtäkkiä uutisia joissa kerrottiin tämän työryhmän työn keskeytymisestä ja annettiin kaiketi vähän vääriä todistuksiakin mistä itse asiassa siellä oli kysymys ja nyt sitten tulee näitä ylösnousemuksia ja kuinka ollakaan todellakin valitettavasti juuri kun eräällä puolueella puoluekokous lähestyy eli isolla vakavalla asialla tällainen leikittely mikä täällä on nyt käynnissä tuntuu todella pahalta ja samalla tavalla puhemies voisin kyllä kyllä sanoa että ei tämä tällainen peli kerta kaikkiaan vetele että jonain toisena päivänä on toista mieltä ja ja toisena toista iso asia ja tässä pitää tämän yhtenäisen linjan pitää kaiken kaikkiaan puhemies vetoan nyt täällä salissa oleviin hallituspuolueiden jäseniin että viheltäkää tämä peli poikki ja palatkaa normaaliin päiväjärjestykseen tällainen asia ei todellakaan ole mitenkään kunniaksi tälle kaikelle meidän on pakko tämä täällä nostaa ja nämä asiat puhua ja toivon että tätä keskustelua nyt jollain tavalla myös julkisesti seurataan ettei sitten jälleen kerran tule jotain yllätyksiä ja omituisia tulkintoja kaiken kaikkiaan siitä mitä tässä on tapahtumassa tämä on paljon isompi vaihe tässä asiassa kuin olisin hetki sitten vielä kuvitellut mutta mutta nyt tässä sitten olemme tämän totuuden edessä kaiken kaikkiaan puhemies luulen että jatkan vielä tätä keskustelua mutta annan nyt mahdollisuuden hallituspuolueiden edustajille vastata tähän koska huomaan että täällä on pyydetty monia puheenvuoroja toivon että nimenomaisesti näihin kysymyksiin saamme nyt vastaukset

puhemies aluksi kommentti valiokunnan puheenjohtajana tästä riippumattomuudesta kun ollaan keskusteltu niin asiantuntijakuulemisessa valiokunta vielä vahvisti sen näkemyksen että ylen riippumattomuus on ollut niin itsestään selvä asia

ettei sitä ole edes tarvinnut kirjata mihinkään koska kaikki ymmärtävät sen

toistan vielä sen että ylen riippumattomuuden osalta merkityksellisin asia on se että asiat käsitellään parlamentaarisesti ja ne ovat yksimielisiä

tästä eteenpäin puhuu kansanedustaja jalonen

on totta että hallitus näki kehysriihessä ja aikaisemminkin jo indeksijäädytyksen yhteydessä tarpeelliseksi että kotitalouksien ostovoimaa on tasapainotettava ja on järkevää tasapainottaa niin että yhteiskunnan vähempiosaisilla on enemmän ostovoimaa ja kykyä hallita elämäänsä rahallisesti paremmin tästä syystä kehysriihessä hallitus totesi että tätä yle sisäistä tasapainottamista tavallaan progressiivisuutta on syytä muuttaa nyt ihmettelen hieman edustaja heinäluoman puheita siitä kun kyse on nimenomaan ollut tästä yle veron siis siitä että yle veroa ei kerätä köyhemmältä kan sanosalta ja rikkaampi kansanosa maksaa suhteessa suhteessa enemmän eli progressiivisuutta lisätään ylen rahoitukseen toistan ylen rahoitukseen ei olla puuttumassa ylen rahoitukseen jos puututtaisiin

totta on se että silloin pitää yhteisesti sovitun mukaan ylen hallintoneuvostolta pyytää lausunto mutta nyt ei oltu puuttumassa ylen rahoitukseen ainoastaan veron progressiivisuuteen ja siihen että köyhä ei joudu maksamaan ja tämä kompensoidaan sillä että hyväosaiset maksavat tämä kuulostaa siltä että salin toinen puoli riemusta huutaen hyväksyisi tämän asian

parlamentaarinen ryhmä kutsuttiin periaatteiden mukaisesti koolle koska ylen toimintaa mielestäni kuuluu käsitellä parlamentaarisesti ja yksimielisesti

toimeksianto oli vain ja ainoastaan se miten yle veron progressiivisuutta muutetaan ei siis rahoitusta jostain ihmeen kumman syystä tämä ei kelvannut yhdelle puolueelle yhdelle puolueelle ei kelvannut se että vähätuloisemman kansanosan tilannetta helpotetaan no

tunnen edustaja turusen hyvin ja hänellä on tämmöinen oikeudenmukaisuus kyllä kyllä mukana päätöksenteossa ja pidän sitä ihan hyvänä että hän yrittää edelleen koota tätä parlamentaarista ryhmää jotta saataisiin oikeudenmukaisemmaksi tämä maksuosuus tässä tilanteessa missä yhteiskunnassa nyt ollaan edelleen tämä asia mihin viitattiin eli että kaksituhattayhdeksäntoista olisi tilanne auki eihän se ole auki indeksijäädytys on jollei sitä yksimielisesti päätetä aukaista joten se on sovittu tilanne ei ole auki ja nyt ihmettelen tosiaan niitä puheenvuoroja mitkä antavat tästä tilanteesta hieman väärän kuvan tilanne on sovittu tilanne ei ole auki ja ylen hallintoneuvostolta ei ole pyydetty lausuntoa koska ylen rahoitukseen ei ole oltu puuttumassa ainoastaan helpottamista köyhemmän kansanosan

siis tämä on nyt mielestäni kammottavaa mitä enemmän tätä keskustelua kuuntelee sen enemmän tulen huolestuneeksi tästä asian tilasta täällä jo valiokunnan puheenjohtajakin joka äsken käytti aika viisaan esittelypuheenvuoron missä korostettiin parlamentaarisuutta korostettiin yksimielisyyttä alkaa täällä nyt sitten käymään senkaltaista argumentaatiota että ikään kuin sdpllä olisi jotain sitä vastaan että voidaan porrastaa jos hyviä malleja löytyy tässä äsken kuulimme mikä on totuus siellä on edustajien heinäluoma ja kiuru lausuma tämä kerrotaan että ei nyt tässä salissa sentään mennä totuuksien ulkopuolelle tällä tavalla nyt on kysymys isosta periaatteesta siitä sovitaanko yle asioista yhteisesti vai eikö sovita ja tällä kaudella me olemme aivan liian monta kertaa nähneet tätä temppuilua että milloin missäkin kehysriihessä ja milloin missäkin säätytalon nurkassa hallituspuolueet keskenään sopivat ja sitten yrittävät jollain tavalla paikata jälleen kerran niitä

arvoisa puhemies nyt minä vähän hämmästelen tätä keskustelua täällä nyt on vedottu ensinnäkin johonkin sähköpostiin jota meistä kukaan ei ole nähnyt ja puhuttu siitä että me täällä salailemme jotakin ei kun nimenomaanhan tässä on käyty julkista keskustelua ja mitähän sanaa nyt käyttäisin tässä tulee semmoista melkein sanoisin vähän kiristyksen makua siinä mielessä että toimeksianto on yle vero yle veron oikeudenmukainen jakaminen veronsaajien kesken eikä puututa eurollakaan siihen mitä yle saa ja tuossa edustaja heinäluoma otti puheeksi jo osinkoverotuksen käydäänkö tässä nyt sitten

se niin ole että jos on parlamentaarinen työ ja on sovittu että kaikki asiat sovitaan yhteisesti niin hallituspuolueet antavat jonkun toimeksiannon ja sanovat että sitten te vain tämän asian teette kyllähän se tarkoittaa sitä tietenkin että jokainen tuo sinne omat näkemyksensä ja me ylen rahoituksen epävarmuuden poistaminen on tärkeä asia jos sovitaan muutoksista yle veroon ja sitä kautta yleisradiolle tulossa olevaan rahoitukseen pidemmällä ajalla täytyy sopia tämä vuoden kaksituhattayhdeksäntoista yle indeksin kohtalo se on se on looginen asia että täytyy tietää kuinka paljon vuonna kaksituhattayhdeksäntoista tarvitaan ylelle rahaa mitä tulee muutoin tähän tähän tilanteeseen niin tämähän on harvinaisen selvä me olemme valmiit jatkamaan tätä työryhmän työtä mutta tänäkään päivänä ilmeisesti yksikään työryhmän jäsen ei tiedä vieläkö se työryhmä on olemassa vai ei koska puheenjohtaja on julistanut sen työn päättyneeksi ja sitten tulee sähköposti jossa sanotaan että sähköpostitse pitää ilmoittaa kantoja ei niin että työryhmä olisi kokoontumassa mitä oppositio

pyysin tähän kohtaan vastauspuheenvuoron ettei kenellekään jää väärää väärää mielikuvaa pöytäkirjoista ihmiset sitten saavat historiaa tarkistaessaan todeta tämän edustaja viitasen puheenvuorosta voi nyt saada käsityksen että näitä

puheeni loppuosan keskusteluja kävin valiokunnan puheenjohtajana kannustan teitä kuuntelemaan puheita täällä salissa mainitsin ja korostin erityisesti että tästä eteenpäin puhuu kansanedustaja jalonen toivon ettette käytä semmoisia puheenvuoroja täällä salissa joista voi saada väärän kuvan

arvoisa puhemies vuosi sitten työnsä päättäneen satosen parlamentaarisen työryhmän muutokset viedään nyt lakiin ja yhtenä tärkeänä muutoksena joka tähän lakiin nyt tulee haluan nostaa esiin tämän suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimisen se on tärkeä ja merkittävä uusi tehtävä jonka yleisradio nyt saa ja siitä kiitoksia tässä on tänään puhuttu paljon tästä yle veron profiilin muuttamisesta kehysriihen päätöksen mukaisesti sadattuhannet suomalaiset olisi vapautettu kokonaan yle verosta käytännössä kaikki alle tuhat euroa kuukaudessa ansaitsevat henkilöt tämä yle veron alentamisen kautta tapahtuva pienituloisten verotuksen keventäminen ei kuitenkaan jostain syystä sopinut sosiaalidemokraateille vaikka se olisi käsittääkseni käynyt kaikille muille eduskuntapuolueille ja lisännyt nimenomaan pienituloisten ostovoimaa yleensä sosiaalidemokraatit kannattavat progressiivista verotusta mutta eivät eivät näemmä tällä kertaa tässä yle verotuksen muutoksen osalta syy tähän jää jokaisen arvioitavaksi ja ihmeteltäväksi yle veron profiilin muuttamisellahan ei ole yhtään mitään tekemistä ylen kokonaisrahoituksen kanssa tästä kokonaisrahoituksesta voidaan ja siitä tuleekin ilman muuta sopia myöhemmin erikseen parlamentaarisesti kuten tapana on ollut mutta se on ensi vuoden asia sitä ei ole tarpeen päättää vielä tänä vuonna yle veron laskeminen kaikissa tuloluokissa olisi ollut mahdollista jos satosen parlamentaarinen työryhmä olisi päätynyt alentamaan yleisradion rahoitusta siihen ei päädytty vuosi sitten joten tässä tilanteessa ainakin omasta mielestäni tämä kehysriihen päätös pienituloisempien vapauttamiseksi yle verosta on toteuttamisen arvoinen arvoisa puhemies lopuksi haluaisin vielä sanoa että en ole salaliittoteorioiden ystävä kuten edustajat heinäluoma ja viitanen näyttävät olevan mielestäni yle veron muuttaminen on oikeudenmukaisuuskysymys eikä liity millään tavoin puoluepolitiikkaan

puhemies juuri hetki sitten ihan hetki sitten edustaja heinäluoma kertoi lausumasta minkä sosiaalidemokraatit ovat jättäneet tämän työryhmän työssä ja siinä nimenomaan sanottiin että sosiaalidemokraateille käy kyllä tämä että progressiota lisätään mutta se on aivan järkeenkäypää ja loogista että silloin täytyy tietää kokonaisrahoituksen tilanne tämä on yksi kokonaisuus eikä parlamentarismin periaatteeseen toden totta kuulu että hallituspuolueet keskenään määrittävät mistä parlamentaarisesti milloinkin tulee sopia se pitää sopia yhteisesti mistä milloinkin sovitaan tämä on täysin pähkähullua

apteekkarivähennyksiä ja samaan aikaan pienituloisten eläkkeensaajien ostovoimaa on kavennettu niin älkää te tulko puhumaan sosiaalidemokraateille tuloeroista mitään koska itse teette valtavan eriarvoistavaa politiikkaa me haluamme tehdä toisenlaista politiikkaa

arvoisa puhemies no talouden suunta on kuitenkin nyt kääntynyt ja olemme varmaan satoja kertoja täällä todenneet sen että työllisten määrä on lähtenyt hyvään kasvuun viime kaudella kun se oli teidän tavoitteenne saada talous kuntoon tuli se satatuhatta työtöntä lisää siitä olemme puhuneet monta kertaa äsken juuri kerroitte edustaja viitanen kuinka te hoidatte asioita niin te niitä hoidatte mutta nyt pienituloiset joutuvat siis odottamaan koska sdp on sitä mieltä että kytkeä tähän ylen rahoituksen juuri esimerkiksi edustaja savio ja edustaja jalonen kertoivat että tämä rahoituspohja ei muutu mihinkään ja yle on saamassa eurolleen saman verran oli tarkoitus jakaa veronmaksajien kesken oikeudenmukaisemmin elikkä pienituloiset ihmiset joutuvat nyt odottamaan vaikka te periaatteessa siis suostutte tähän mutta kun te haluatte kytkeä tähän muita asioita

minä kiitän teitä kiinnostuksestanne puoluekokoukseemme sinne varmaan voi tulla jopa seuraamaan ja ihan tässä nyt sanon että edustaja turunen ei ole ehdolla kun siitäkin oli jotakin epäselvyyttä me emme todellakaan ymmärrä tätä koko keskustelua ja jos ajattelee sitä mitä edustaja heinäluoma aikaisemmin puhui hän rupesi puhumaan osinkoverotuksesta niin ei tämä työryhmä nyt voi herra jumala koko verotusta lähteä selvittämään minulla on välillä sellainen tunne että yritetään sitten kuitenkin vaikuttaa niihin asioihin aivan väärällä tavalla tässä minun mielestäni on uskomatonta että pienituloiset joutuvat nyt odottamaan sen takia kun te kerran suostutte

nyt ei ehkä ole aika käydä laajempaa talouskeskustelua mutta kun edustaja viitanen nyt siihen tätä vei jonkin verran niin täytyy tietysti todeta se että kyllä työttömyyden paha kasvu on varmasti eriarvoistavinta politiikkaa nyt tällä kaudella yhä useampi työtön on päässyt työn syrjään kiinni ja se pienentää eriarvoistumista työ on kyllä kyllä parasta parasta sosiaaliturvaa arvoisa puhemies oikeastaan syynä siihen miksi halusin vielä puheenvuoron ottaa oli oli edustaja heinäluoman puhe jossa hän viittasi poliitikkojen saamiin

tvssä kyllä itsekin sitä hämmästelin ja itse tietysti toivon että tämäntyyppiset mallit eivät jatku enää

kun ylen riippumattomuudesta on puhuttu niin huolestunut olen siitä että nimenomaan yleisradion toiminnan takia maamme putosi sananvapauden indeksin ykköspaikalta olimme sananvapauden ykköspaikalla toimittajat ilman rajoja järjestön pitämissä sananvapausindeksin listauksissa ykkössijalla lähes kymmenen vuotta vuodesta kaksituhattayhdeksän tähän päivään asti ja nyt putosimme sieltä pois ja kun se tapahtui yleisradion toimintojen takia niin tietysti silloin täytyy olla erityisen huolestunut siitä minkälaisessa tilanteessa on on oltu ja myös siitä että julkisen sanan neuvosto on joutunut puuttumaan yleisradion toimintaan esimerkiksi toteamalla omassa lausunnossaan että yle on luovuttanut journalistista päätösvaltaansa toimituksen ulkopuolelle ja rikkonut journalistin ohjeita niiden kohtia kaksi ja

arvoisa puhemies edustaja viitanen jälleen kerran puhuu kansanedustaja jalonen ihan selvyyden vuoksi ylen toimintaa siis käsitellään parlamentaarisesti ja yksimielisesti riippumattomuutta korostaa myös se että asioista päätetään yli hallituskausien mikä korostaa sitä että tämä on todellakin parlamentaarista työskentelyä te kerroitte äsken että teille käy tämä progressiivisuuden muutos ja samaan hengenvetoon kerroitte että jos tehdään myös

rahoitusmuutoksia yle indeksiin se tarkoittaa sitä että aikaisemmin korostamanne lausuntopyyntö ylen olisi pitänyt tehdä tällä pyynnöllä te rikotte omaa ohjettanne toinen mikä tässä on ihmettelemisen arvoista niin nyt tämä jos sana asetti sosiaalidemokraatit siihen asemaan että teille oli tärkeämpää instituution rahoituksen lisääminen kuin köyhän kansan verohelpotukset te laitoitte ylen arvokkaammaksi kuin vähätuloiset perheet

puhemies en tiedä miten sanoisin tämän nätisti mutta mielestäni tämä keskustelu tältä osin alkaa olla ala arvoista minusta niin kansanedustaja jalosta kuin valiokunnan puheenjohtaja jalosta yhdistää ainakin se että totuudessa on pysyttävä se yhdistää molempia ja jos täällä on dokumentoitua faktaa ja asiat on tuotu tässä salissa esiin moneen kertaan mitä lausumia olemme jättäneet tähän työryhmään jota nyt emme edes tiedä onko olemassa vai ei niin minä en hyväksy enkä suo sitä että sen jälkeen aletaan vääristellä näitä asioita on myöskin hieman tekopyhää alkaa puhua tässä suhteessa yleisestä halusta kaventaa tuloeroja erityisesti perussuomalaiset joutaisivat melkein häpeämään sitä politiikkaa mitä olette koko tämän kauden tältä osin ennen vaaleja lupasitte köyhälle kansalle pelastusta ja vaalien jälkeen on kyllä riistäjän ruoska roiskunut aika lailla sinne köyhän kansan selkänahkaan ja sitten te yritätte jollain tällaisilla kosmeettisilla muutoksilla paikkailla ja muuttaa taas kerran mustan valkoiseksi ja puhua toista ja tehdä toista olemme sanoneet että meille käy oikein hyvin tuloerojen kaventaminen yleisesti meille sopii että käymme nämä keskustelut parlamentaarisesti yhdessä sopien myös yle yle veron osalta en salli että tätä totuutta täällä vääristellään kyllin nolo prosessi hallituspuolueiden osalta ollut jos vedämme koko historian mitä kahden vuoden aikana on tapahtunut alkaen hallitusohjelman laatimisesta siellä rikottujen parlamentaaristen sääntöjen perusteella päätyen tähän kehysriiheen jossa jälleen kerran palattiin tähän parlamentarismin yli kävelyyn tässä on tapahtunut niin monta kompurointia etten soisi tämän tasoista keskustelua tässä salissa tästä asiasta

puhemies olin sanomassa että ei voi olla niin että täällä käytti äsken puheenvuoron parlamentaarisen työryhmän jäsen joka ei tiennyt onko tämä työryhmä tällä hetkellä edes koossa vai ei ensin yksipuolisesti sen puheenjohtaja julistaa että työryhmän työ on päättynyt ja sitten pongahtaa sähköposteja joissa sanotaan että voisitteko vuorokauden sisään kommentoida tämä tämä ei ole mitenkään oikeudenmukaista eikä mitenkään järkeenkäypää eivät tällaiset menettelyt tule kyseeseen niin kuin tässä on hyvin sanottu kyseessä on luottamus ja se että jos yhdessä sovitaan se sovittu pidetään minä arvostin valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoroa jossa alleviivasitte todella voimakkaasti ja minusta oikein parlamentarismin periaatetta puhemies en en toivoisi että joudun olemaan näin tuohtunut tässä salissa ja tässä pöntössä mutta minulle tämä on vakava asia olen aikanani ollut kymmenen vuotta ylen hallintoneuvostossa ja pidän arvossa sitä perinnettä mikä ylen suhteessa on nimenomaan eduskunnan radiona eikä minään hallituksen äänitorvena juuri siksi luulisin näinä päivinä hallituksen olevan erityisen varovainen siinä ettei se anna sellaista signaalia että poliittisesti ohjaillaan journalismia tai jotain muuta mutta valitettavasti jos hallitus jatkuvasti leikkii yksipuolisesti oppositio on aivan syrjäytetty ja ulkona ja aina välillä teeskennellään ei käy nythän te teette juuri toisin kuin te puhutte ja sen takia minä vetoan vakavasti yhteistyöhaluisesti nyt eri puolueiden viisaisiin poliitikkoihin jotka ymmärtävät tämän parlamentarismin periaatteen toivon todella että tähän nyt palataan

parlamentarismi on äärimmäisen tärkeä asia myös kansanedustaja jaloselle ja olen täysin edustaja viitasen kanssa että tässä salissa tulee pysyä totuudessa ja vain totuudessa täysin samaa mieltä ja se koskee meitä kaikkia tämän jälkeen kehotan katsomaan pöytäkirjoista mitä edustaja heinäluoma sanoi

tästä lausumasta tai kannanotosta mikä se sitten onkin en ole nähnyt tämmöistä mutta edustaja heinäluoman puheisiin viitaten

tämä progressiivisuus olisi siis sopinut jos ylen rahoitus muutetaan eli eli näin ollen olen pysynyt totuudessa parlamentarismi on äärimmäisen tärkeää tässä salissa tulee pysyä totuudessa

arvoisa puhemies otin tässä vielä puheenvuoron sen takia koska minusta on hieman ristiriitaista että edustaja viitanen kovasti vetoaa täällä salissa että keskustelua käytäisiin asiallisesti ja itse asiassa kun kuuntelen hänen adjektiivejaan ja kuvailujaan perussuomalaisista niin minusta se ei kuulosta kovin arvokkaalta enkä oikeastaan lähde niitä sen sen takia toistamaankaan täällä että voisi aina sitten miettiä itsekin tulee mieleen että että halutaan ehkä häivyttää sitä mistä tässä keskustellaan me keskustelimme keskustelimme siitä työryhmästä mikä sen toimeksianto oli miksi se tehtiin elikkä minkä takia me halusimme että pienituloiset saavat lisähelpotuksia hallitushan on aikaisemminkin jo antanut yle veroon alennuksia pienituloisille tätä odottaa useampi satatuhatta ihmistä

harmittaa se että keskustelussa otetaan myös esille toistenkin näkökantoja totta kai puhumme sdpn asioista mutta jos meillä on toisenlaisia tietoja ja ja toisenlaisia ajatuksia ja haluamme tuoda omia ajatuksiamme esille niin sallittakoon se myös meille itselläni ei tähän ole enempää kuin että haluan vielä sen sanoa lopuksi että kun tässä ei tosiaankaan olla puuttumassa ylen rahoituspohjaan eurollakaan niin minkä ihmeen takia tässä pitäisi olla niin kuin joku raskas kuulemismenettely minä en ymmärrä sitä yhtään se on vähän sama kuin jos meidän pitäisi autoliitolta tai joltakin kysyä saammeko me muuttaa autoveroa tai muuta jos jos se instituutio ei menetä euroakaan mutta puhemies ei minulla tässä vaiheessa muuta

arvoisa puhemies jatkaisin hieman tästä edustaja meren käyttämästä puheenvuorosta kyllähän täällä edustaja viitanen on kokeneena parlamentaarikkona oppinut käyttämään ja hyvin käyttääkin erittäin värikästä retoriikkaa äsken hän muun muassa totesi jotain suurin piirtein niin kuinka tämä hallitus ja ilmeisesti juurikin perussuomalaiset on napsautellut riistäjän ruoskaa köyhän selkärankaan näin se jotenkin meni mutta eivät eivät edellisenkään hallituksen saavutukset esimerkiksi työttömyyden vähentämisen saralla jos puhemies sallii tämän mainita niin tavoitteena oli vähentää työttömyyttä sadallatuhannella no satatuhatta työtöntä tuli lisää

sosiaalidemokraattisten valtiovarainministerien ja työministerin aikana pikemminkin nyt sitten tällä vaalikaudella on menty oikeaan suuntaan meillä on nyt kolmekymmentäseitsemäntuhatta työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten se on osin seurausta muun muassa mittavista tuloverotuksen keventämisistä joita tämä hallitus ja eduskunta ovat kohdentaneet erityisesti pieni ja keskituloisille no sitten jos tähän yleisradioon ja sen rahoitukseen ottaa vielä hiukan kantaa sehän tässä oli aiheena yleisradio on se on ollut ja se tulee jatkossakin olemaan parlamentin siis eduskunnan radio siitä me olemme kaikki varmasti samaa mieltä ymmärrän hyvin tämän parlamentarismin vaatimuksen ylen kokonaisrahoituksen kannalta ja sitähän me olemme tässä puolustaneet sitä vastoin en en mitenkään ymmärrä sitä ehkä edustaja viitanen pystyy meitä perussuomalaisia kansanedustajia täällä nyt valistamaan millä tavoin se että ylen rahoitusta mahdollisesti kerättäisiin eri tuloluokissa hieman eri tavoin kuin nykyisin vaikuttaisi

arvoisa herra puhemies kysymys kuka antaa toimeksiannon ryhmälle mihin hallituspuolueet viittaavat sen antaa hallitus yksipuolisesti kun pitäisi parlamentaarisesti sopia aika iso kysymys mikä tässä on

toinen mikä tulee tähän ylen rahoitukseen kuten täällä luettiin äsken sitaatit siitä mitä ylen parlamentaarinen työryhmä yhdessä sopien on linjannut se on se että arvioidaan mahdollisuus toteuttaa vuonna kaksituhattayhdeksäntoista indeksikorotus muistutan että tämä indeksikorotushan on nimenomaan se mitä laki sanoo

kun joskus iloitsin siitä että saatiin aikaiseksi tämä satosen parlamentaarinen työryhmä joka teki hyvää työtä tavallaan vakautti ja pelasti yle rahoituksen tulevaisuudessa ja ajattelin että tämä jää historiaan että joskus kun vuosikymmenien päästä kerrataan ylen historiaa niin nämä ovat historiallisia hetkiä niin vähän kyllä ikävältä näyttää varmasti se jos esimerkiksi tämän istunnon pöytäkirjaa luetaan silloin ja mietitään miten tällainen tällainen argumentointi täällä esimerkiksi edellisessä puheenvuorossa sosiaalidemokraattien syyttäminen ja kaikki nämä liittyy tähän isoon kuvaan ylestä sen merkityksestä suomen kansalle suomen kansan sivistäjänä ja tasa arvon perusjalkana moni on sanonut että että peruskoulu kirjastot ja yleisradio ovat niitä sivistyksen perusjalkoja ja siksi minusta ei koskaan voi liiaksi käydä tätä keskustelua miksi tarvitsemme vakaan rahoituksen yleisradiolle puhemies miksi tarvitsemme sen että yle voi toimia tulevaisuudessakin

puhemies halusin kuitenkin saada tämän ajatuksen loppuun eli sen että mielestäni on on hyvin tärkeää että nyt ja tulevaisuudessakin pystyttäisiin yhdessä määrittelemään tietynlainen jatkumo ylen rahoitukselle syy on siinä että kun me kaikki tiedämme tämän toimintaympäristön missä tänä päivänä elämme kaikki ne murrokset mullistukset ja ja kaikki ne ihmeelliset kysymysmerkit mitkä eri puolilla maailmaa liittyvät esimerkiksi lehdistönvapauteen kaikkeen tähän niin siksi on tärkeää että meillä on hyvä julkisen palvelun yleisradio sillä on tietty vakaa käsitys omasta rahoituksestaan minusta on ollut hienoa ja tärkeää että aina aika ajoin

esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö viisi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa herra puhemies eduskunnassa on käsittelyssä lukiolain muuttaminen tämä on pieni osa lukiolakia ja ja itse toivon että tämä isompi uudistus lukiolain uudistamiseksi etenisi nyt määrätietoisesti meidän on aika päivittää lukiota vahvemmin kaksituhattakaksikymmentä lukua kohden se tarkoittaisi sitä että me vahvistaisimme sen yleissivistävää merkitystä mutta myös sitä että se avaisi entistä paremmin yhä useamman nuoren tien jatko opintoihin niin että ei ei pääsykokeisiin valmistautumiseen tarvitsisi enää uhrata satoja taikka jopa tuhansia euroja erilaisten valmennuskurssien kautta ja sitten että jos kerran epäonnistut niin et enää pääsisikään uudestaan eli lukion pitää olla enempi

pääsyportti jatko opintoihin toinen asia jonka haluan tässä lukiolain käsittelyn yhteydessä nostaa esille on lukion koko ajan karkaavat kustannukset on erittäin huolestuttavaa että meillä esimerkiksi mannerheimin lastensuojeluliitto joutuu järjestämään keräyksiä sen takia että mahdollisuuksien tasa arvo toteutuisi myös toisen asteen koulutuksessa meillä on tilanteita että ei ole enää mahdollisuutta lähteä jatkamaan opintoja

silloin voi kysyä onko kaikilla suomalaisilla enää mahdollisuutta maksuttomaan lukioon mitä meillä laissa toisessa kohdassa lukee itse toivon että tämä viesti mikä nyt on julkisuudessakin ollut otetaan vakavasti
arvoisa herra puhemies tästä on kyllä helppo olla samaa mieltä edellisen puhujan edustaja heinosen kanssa että se on ihan tosiasiallinen ongelma että kustannukset lukion käymisestä monella tavalla ovat kovin rankkoja monille pienituloisille siksi tämä asia on syytä kyllä tässäkin todeta ja nostaa pöydälle puhemies tämän kyseisen asian lähetekeskustelussa kun olimme täällä korostimme juuri tätä lukion yleissivistävää merkitystä ja täällä käytettiin hyviä puheenvuoroja siitä samoin puhemies päädyimme keskustelemaan yleisesti koulutuksen tasa arvosta tässä yhteydessä ja haluan siihen sen verran palata että tietenkin kun puhumme koulutuksen tasa arvosta nämä äskeiset lukioihin liittyvät kustannukset ovat osana sitä mutta osana ovat tietenkin myös hallituksen yleisesti toteuttamat mittavat säästöt koulutukseen tällä hallituskaudella ne ovat iso suuri virhe ja toivon että että tässä suhteessa suunta muuttuisi nyt valitettavasti kävi niin että kehysriihessä nämä koulutusleikkaukset okei niitä jonkin verran peruttiin mutta jos antaa euron takaisin sen jälkeen kun kympin on ottanut niin kuten kaikki ymmärtävät valtava lovi täällä koulutusrahoissa on ja todellakin suunta on silloin kaiken kaikkiaan väärä tässä suhteessa hallituksen politiikka ei kiitosta ansaitse puhemies

se jostain syystä en ymmärrä miten päätyi tampereen pormestariohjelmaan ja nyt sitten sen jälkeen on tapahtunut eli pormestariohjelma on tehty se on muuten yleisesti hyväksytty kaikkien puolueiden kesken vain yksi valtuutettu on ulkona ja siellä kyllä tämänkin salin toiveiden mukaisesti otettiin tämä koulutusasia hyvin vahvasti esille siellä luvataan inhimillisyyttä ryhmäkokoihin ja muuta ja mielestäni se että valtio itse tekee viisasta koulutuspolitiikkaa ei leikkaa koulutuksesta mahdollistaa sitten myös sen että että kunnissakin kunnissakin on helpompi tehdä viisaita päätöksiä kaiken kaikkiaan haluan kiinnittää tässä yhteydessä huomiota koulutuksen tasa arvoon ja sen tärkeyteen
arvoisa puhemies tässä oli nyt vähän samanlaista sisältöä kuin siinä kuuluisassa rinteen vappupuheessa missä hän vaati hallituksen eroa siinä tilanteessa kun talouden suunta on juuri kääntynyt ei paljon hölmömpää puhetta ole voinut voinut kuulla kuin siinä tilanteessa kun lähes kymmenen vuotta jatkunut talouden alamäki on saatu kääntymään kaikki viisarit näyttävät ylöspäin nyt jopa ohitimme ruotsin bktn kasvussa siinä tilanteessa suurimman oppositiopuolueen puheenjohtaja vappupuheessaan vaatii hallituksen eroa tässä nyt edustaja viitanen edellä sanoi että suunta on väärä kun nyt nimenomaan lisättiin rahaa koulutukseen viimeisessä päätöksessä minkä hallitus on tehnyt niin eikö suunta ole silloin oikea eli nyt on ne vaikeat säästöt tehty ja nyt on pystytty panostamaan hivenen lisää sinne ja samaan aikaan tehdään isoja reformeja joista nyt sitten ammattikoulureformi on käsittelyssä eduskunnassa sitäkin on odotettu pitkään mutta kyllähän suunta silloin on oikea kun päästään takaisin sille tielle että enää ei tarvitse leikata vaan voidaan panostaa se on totta että emme vielä ole edes pystyneet korjaamaan niitä leikkauksia mitä edustaja viitanen teidän ollessanne hallituksessa koulutukseen tehtiin nyt on kuitenkin suunta kääntynyt ja on pystytty panostamaan lisää koulutukseen ja sivistykseen ja sillä tiellä pitää jatkaa eli suunta on edustaja viitanen oikea
arvoisa minusta kyllä mitä tulee koulutusleikkaukseen tämän hallituksen suunta on päin seiniä sanotaan se nyt suoraan ja nostetaan kissa pöydälle se on päin seiniä suunta on päin seiniä silloin kun meillä on mittavat koulutusleikkaukset tässä minulla on nyt tässä ihan faktaa perusopetuksen laaturahat niistä leikattiin neljäkymmentä miljoonaa nyt te palautatte viisitoista miljoonaa ja sanotte että hienoa ei ole enää koulutusleikkauksia kyllä niitä sinne jäljelle jää

näin on niin silloin siinä asiayhteydessä mielellään pysyttäisiin lukiolaissa ei ammatillisen koulutuksen leikkauksissa eikä puheenjohtaja rinteen vappupuheissa kummassakaan toivon että pysytään siinä mikä on kulloinkin käsittelyssä olevan asian ydin
arvoisa puhemies noudatan aina puhemiehen ohjetta ja ja niin tälläkin kertaa pidän myönteisenä sitä että lukiota nyt uudistetaan ja tuossa aiemmin toin esille niitä huolia mitä minulla on lukiokoulutuksen suhteen ja sitten sitä mitä uudistustarvetta meillä meillä on yksi sellainen tarve mihin meidän pitää panostaa on myös meidän

kansainväliseen tutkintoon johtavasta koulutuksesta jossa olisi oikeus järjestää tätä koulutusta tilauskoulutuksena euroopan unionin ja euroopan talousalueen ulkopuolisten valtioiden kansalaisille tämä muutos ei mahdollistaisi lukukausimaksujen perimistä opiskelijoilta vaan koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista vastaisi tilaaja tämä on yksi hyvä esimerkki siitä että meidän

niin että meidän nuoremme ovat maailman osaavinta kansaa tulevaisuudessakin sillä määrällä me emme pysty kilpailemaan mutta sillä että jokaisella nuorella on mahdollisuus esimerkiksi lukioon perhetaustasta ja tulotaustasta riippumatta me pystymme tulevaisuudessa kilpailemaan

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö seitsemän nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

puhemies tässähän oli kysymys näistä ahvenanmaan ahvenanmaan tilannetta koskevista muutoksista jotka ovat lähinnä teknisluonteisia ja liittyvät aiempaan päätöksentekoon tässä on kysymys asumistuesta kaiken kaikkiaan ja siksi haluan tässä yhteydessä todeta puhemies sen että nythän hiljan ilmestyi uusi tutkimus jossa osoitettiin että itse asiassa asumistuet eivät niin merkittävästi vaikuta vuokratasoon kuin ollaan yleisesti luultu ja siksi käytän tilaisuutta hyväkseni tässä yhteydessä todeta hallitukselle että oli väärin että nyt tässä kehysriihessä päädyttiin asumistuen leikkauksiin

siksi toivon puhemies että hallitus vielä harkitsisi tätä huonoa leikkauspäätöstään jolla toden totta kaikkein eniten jälleen kerran vaikeutetaan kaikkein heikompiosaisten asemaa arvoisat perussuomalaiset jälleen leikkaatte näiltä pienituloisilta ja sitten laastarilapuilla yritetään siellä täällä paikkailla ei sen ihan näin puhemies pidä olla toivon että tämä asumistukeen liittyvä aiottu leikkaus perutaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

arvoisa puhemies tämän vuoden maaliskuussa käytiin keskustelua julkisuudessa siinä yhteydessä kun pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi kaksikymmentäkaksi vuotiaan henkilön joka oli ollut sukupuoliyhteydessä kymmenen vuotiaan lapsen kanssa että mistä syystä tälle lapsen suostumukselle annettiin merkitystä tässä asiassa tiedot ovat hyvin niukkoja koska asianomistaja on alaikäinen joten tietoni tietoni pohjautuvat julkisuudessa oleviin asioihin ja siihen että olen tarkastanut että asia on turun hovioikeudessa vireillä mutta en tiedä milloin sitä käsitellään enkä mitään muuta sen enempää kuin julkisuudessa on ollut tästä tuomiosta

on ankarampi eli vähintään kaksi vuotta vankeutta kun se taas törkeässä lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä on yksi vuosi tässä tilanteessa tekijä tuomittiin siis törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä kolmeksi vuodeksi vankeuteen ei raiskauksesta vaikka syyttäjä oli vaatinut rangaistusta myös törkeästä raiskauksesta mutta käräjäoikeus hylkäsi syytteen tämä johtui siitä että raiskauksen tunnusmerkistön ei katsottu täyttyneen joten ei voitu tuomita silloin myöskään törkeämmästä tekomuodosta elikkä törkeästä raiskauksesta ja käräjäoikeus oli antanut painoarvoa julkisuudessa olleiden tietojen mukaan sille että ei ollut näytetty tämän sukupuoliyhteyden tapahtuneen vastoin lapsen tahtoa puhumme siis kymmenen vuotiaasta henkilöstä julkisuudessa olleiden tietojen mukaan tätä tuki myös uhrin ystävien havainnot ja uhrin ystävälleen lähettämät viestit ja kertomukset tapahtuneesta ja ne eivät käräjäoikeuden mukaan tukeneet sitä että sukupuoliyhteys olisi tehty pakottamalla väkivaltaa käyttäen

lain pitäisi mielestäni olla ehdottomasti sellainen että kymmenen vuotiaan kanssa sukupuoliyhteydessä oleminen täyttää aina lähtökohtaisesti siis törkeän raiskauksen tunnusmerkistön nuoren lapsen mahdollisuudet ilmaista omaa tahtoaan ovat rajalliset ja

siksi hänen suostumukselleen ei pitäisi antaa liikaa merkitystä on oikeastaan nurinkurista että oikeusjärjestelmä tuntee monia erilaisia ikärajoja joiden joiden jälkeen lapsen kantoja otetaan huomioon häntä koskevassa päätöksenteossa mutta sukupuoliyhteyteen täysi ikäisen kanssa voisi suostua hyvinkin nuori lapsi ajatellaan vaikka lastensuojeluprosessia siellä ikäraja on kaksitoista katsotaan että siinä vaiheessa on monesti kypsä päättämään asioista toki nuorempiakin voidaan kuulla mutta sukupuoliyhteyteen voisi suostua kymmenen vuotias henkilö rikoslain esitöissä todetaan suostumuksesta näissä raiskausrikoksissa ja seksuaalisissa hyväksikäyttörikoksissa että suostumuksen antajan on oltava suostumuskelpoinen eli ymmärrettävä suostumuksen merkitys ja sisältö ottaen huomioon hänen ikänsä ja terveytensä

selkeä ja sitä on nyt tarkennettava sen takia

rikoslain kahdenkymmenen luvun ensimmäisen pykälän toiseen momenttiin joka koskee raiskauksen perusmuotoista tunnusmerkistöä tulee lisätä ikää koskeva lisäys raiskauksesta pitää voida siis tuomita tietyissä tapauksissa pelkästään jo sillä perusteella että uhri on liian nuori ja hänen ei voida katsoa pystyvän antamaan suostumustaan sukupuoliyhteyteen ongelmaksi siis jää se kuten aiemmin mainitsin että jos perusmuotoinen tunnusmerkistö eli raiskaus ei tekona täyty ei tietenkään silloin voida lähteä soveltamaan törkeää tekomuotoa ja tämän vuoksi joudumme tekemään muutoksen nimenomaan raiskauksen tunnusmerkistöön

joku voi olla kymmenen vuotiaan lapsen kanssa sukupuoliyhteydessä syyllistymättä raiskaukseen hän sanoo että laissa lähtökohtana on se ettei lapsi voi antaa suostumustaan sukupuoliyhteyteen hän toteaa ei varsinkaan kymmenen vuotias meillä on tietysti rikoslaissa myös rajoitussäännös joka koskee nuorten keskinäisiä seksuaalisuhteita ja missään tapauksessa tähän ei ole tällä lakiehdotuksella minunkaan tarkoitus puuttua rikoslain rikoslain kahdenkymmenen luvun seitsemännessä a pykälässä on säännös sitä varten jos esimerkiksi kuusitoista viiva seitsemäntoista vuotiaat keskenänsä ovat seksuaalisessa kanssakäymisessä ja edelleenkään tämä muutos ei koske heitä rangaistavuuden rajana olisi siis minunkin lakiehdotukseni jälkeen edelleen merkittävä ikäero ja epäsuhta kuten tuossa aikaisemmin sanoin olen tarkistanut että asia on käsittelyssä turun hovioikeudessa mutta en en tiedä siitä enempää ja voi olla että tämä tulkinta muuttuu myös tuossa käsittelyssä tai ehkä se mahdollisesti menee korkeimpaankin oikeuteen en tiedä mutta sen varmistamiseksi että lainsäätäjä ohjaa rikosoikeutta ja tulkinta ei ei tässä tapauksessa ainakaan käräjäoikeudessa mielestäni mennyt haluttuun suuntaan ja ei muun muassa äsken mainitsemani professori matti tolvasen mukaan olisi syytä että lainsäätäjä pitää huolen siitä että ei jää tämäntyyppisiä tulkinta aukkoja myös rikosoikeuden professori emerita terttu utriainen on julkisuudessa esittänyt että ratkaisu pitäisikin vielä saada ylempiin oikeusasteisiin ennakkoratkaisun saamiseksi katsotaan miten tämä asia siellä etenee joka tapauksessa vaikka tämä yksittäinen tapaus muuttuisikin ja yleensä tietysti näillä on ohjaavaa vaikutusta mutta kun en en tiedä mistä siellä on valitettu ja miten niin siltä varalta teen ehdotuksen että rikoslain kahdenkymmenen luvun ensimmäisen pykälän toiseen momenttiin lisätään eli tämä on raiskausta koskeva pykälä nuoren iän aiheuttama kehittymättömyys tämän muutoksen jälkeen tuo kyseinen pykälä kuuluisi seuraavasti ensimmäinen pykälä raiskaus raiskauksesta tuomitaan myös se joka käyttämällä hyväkseen sitä että toinen tiedottomuuden sairauden vammaisuuden pelkotilan ja tämä on nyt se lisäys nuoren iän aiheuttaman kehittymättömyyden tai muun avuttoman tilan takia on kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan on sukupuoliyhteydessä hänen kanssaan ideana on siis se että tämä nuori ikä suljetaan pois täältä jolloin tuomioistuimella ei ole mahdollisuutta mielestäni tulkita enää asiaa niin että nuorelle lapselle ja hänen suostumukselleen voidaan antaa merkitystä

arvoisa puhemies tässä lakialoitteessa tosiaan ehdotetaan lisättäväksi rikoslain kahdenkymmenen luvun ensimmäisen pykälän toiseen momenttiin uhrin nuori ikä yhtenä vaihtoehtoisena raiskauksen tunnusmerkkinä ja kuten edustaja meri edellä hyvin totesi nykytilanteessa nuoren lapsen jouduttua seksuaalirikoksen uhriksi

teko on voitu tuomita vain esimerkiksi törkeänä seksuaalisena hyväksikäyttönä mikä ei ainakaan oman käsitykseni mukaan todennäköisesti vastaa kansalaisten yleistä oikeustajua tämän hallituksen yleisenä yhtenä suuntaviivana on ollut muuttaa rangaistusasteikkoa tai tarkastaa sitä siten että kansalaisten yleinen oikeustaju toteutuisi nykyistä paremmin yleisesti ottaen olisi tärkeää että varsinkin seksuaalirikoksista tuomittaisiin tuntuvat kovat rangaistukset ja siihen tämäkin lakialoite tähtää edustaja meren kertoma esimerkki osoittaa että toisinaan ainakin käräjäoikeuksien tuomiot ovat kuitenkin valitettavasti liian lieviä tämä lakialoite ohjaisikin toteutuessaan oikeuskäytäntöä siihen suuntaan että nuoriin uhreihin kohdistuvat seksuaalirikokset joihin liittyy sukupuoliyhteys tuomittaisiin törkeinä raiskauksina ja siten näistä teoista annettaisiin monessa tapauksessa nykyistä selvästikin kovempia tuomioita arvoisa puhemies tämä edustaja meren tekemä lakialoite on erittäin kannatettava uskon

suuren enemmistön kansasta sitä kannattavan olen sen itsekin allekirjoittanut ja toivon lakialoitteelle menestystä lakivaliokunnassa

arvoisa herra puhemies minäkin olen täällä tukemassa edustaja meren tavoitetta ottaa tämä juttu huomioon ja varmistaa että näissä tulisi oikeita tuomioita näin kansanedustajana on tietenkin aika vaikea lähteä tuota yksittäistä juttua juttua perkaamaan ja se ei ehkä mielestäni oikein olisi soveliastakaan niin kauan kuin se tuomio ei ole vielä lainvoimainen näin kun yksittäisiä oikeudenkäyntiratkaisuja katsotaan niin siellä on tietenkin monia prosessuaalisia asioita joita joita tulee sitten huomioida kuten meillä noudatettava syytesidonnaisuus eli se mitä syyttäjä on vaatinut ja mitä on sitten myös siihen vaatimukseen perustuen tuomittu kuitenkin kun tätä asiaa asiaa tutkin ja kuuntelin edustaja meren puheenvuoroa niin kyllä tässä vielä vielä jää sellainen olo että tässä voisi olla tarkastamisen paikka että nuori ikäkin sitten tulisi ehkä siellä mainittua eli nyt kun nyt kun

avuttoman tilan takia on kykenemätön puolustamaan itseään niin kyllähän se tällaisen kymmenen vuotiaan lapsen tapauksessa soveltuisi mutta ehkä ehkä selvyyden vuoksi se voisi olla kyllä ilmaistu muutoinkin eli pidän ihan positiivisena että että tätä tarkastellaan tarkastellaan sitten myös kaikkien tuomioiden valossa mitä tiedetään